päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti joten pyydän paikalla olevia ministereitä ottamaan paikkansa ministeriaitiossa

sitten pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen jollekin paikalla olevista ministereistä ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

on etsiä syyllisiä ja aika on tehdä yhteistyötä nyt on yhteistyön aika julkisten tilojen kuten koulujen sisäilmaongelmat ovat jälleen esillä mediassa kiimingissä lasten vanhemmat ja koululaiset ovat lakossa sisäilmapulmien johdosta akaassa on samanlainen tilanne päällä siuntiossa on paljastunut että kunnan kaikki koulut kärsivät homeesta lasten vanhemmat ja henkilökunta taistelevat raivokkaasti terveellisen sisäilman puolesta huoli lasten terveydestä on valtava arvoisa puhemies me emme täällä eduskunnassa voi vain sivusta seurata tai vierittää vastuuta kuntien hartioille vastuu kansalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista on myös valtiolla meidän on ryhdyttävä toimeen arvoisa pääministeri suomi täyttää sata vuotta juhlavuoden teemana on yhdessä ehdotan teille että käynnistämme yhdessä puolueiden yhteisen yli vaalikausien ulottuvan hankkeen hankkeen jolla me poliitikot kunnissa maakunnissa ja valtiolla sitoudumme ratkaisemaan sisäilmapulmat vuoteen kaksituhattakaksikymmentäseitsemän mennessä sopiiko tämä teille ja voitteko luvata että maan hallitus kutsuu puolueet

arvoisa puhemies tämä on hallituksen kyselytunti ja tämä ehdotus koski nyt mutta jos tässä tarvitaan hallitusta puolueiden kokoonkutsumiseen niin kyllä hallitus voi puolueet kokoon kutsua minkä tahansa tahansa asian tiimoilta vaikkapa tämän asian
pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tästä aiheesta ilmoittautumaan

arvoisa puhemies kiitän pääministeriä vastauksesta tuo antoi toivoa meille kokonaisuudessaan julkisten kiinteistöjen homevaurioiden aiheuttamien terveyshaittojen hinta on arviolta neljäsataaviisikymmentä miljoonaa euroa vuodessa home ja kosteusongelmien kustannuksia onkin tarkasteltava kokonaisuutena sekä kuntatalouden että valtiontalouden kannalta tämän vuoden tammikuun lopulla rakennusteollisuus esitti oman ratkaisunsa julkisten tilojen kosteus ja homeongelmiin eri puolilla maata meillä on hyviä käytäntöjä hometalkoissa näitä hyviä kokemuksia pitäisi nyt jakaa esimerkiksi kuhmossa kaikki puolueet yhteistyössä ovat ryhtyneet toimeen ja siellä on uusi puukoulu kovaa vauhtia nousemassa jos kuhmossa tähän pystytään niin miksi emme täällä pystyisi puolueiden yhteiseen ponnistukseen kun hallitus kutsuisi meidät koolle oppositiopuolueet hallituksen kanssa arvoisa pääministeri oletteko valmiita hallituksenne puolesta kutsumaan oppositiopuolueet koolle keskustelemaan tällaisen hankkeen aloittamisesta

kyllä tuntuu nyt että olisin jo vastannut tähän kysymykseen myönteisesti vastaan siis uudelleen myönteisesti
arvoisa

ongelmat koskevat massamitassa kouluja joissa lapset ja nuoret altistuvat homeelle ja myös opettajat henkilökunta on on satoja henkilöitä näiden ongelmien parissa ja ihmiset ovat joutuneet vetäytymään kokonaan työelämästä tämän homeongelman takia eduskunnan tarkastusvaliokunta on tehnyt tässä paljon työtä ja viime kaudella edustaja tuija braxin johdolla isomman toimenpideohjelman velvoitteena hallitukselle siihen liittyivät muun muassa nämä kosteustalkoot rakennusmääräysten uusiminen ja myös sen uusiminen että terveydenhoitoon pääsisi näissä hometapauksissa aikaisempaa paremmin koska monet ovat kärsineet siitä että he eivät pääse hoitoon eivätkä lääkärit ota vakavasti näitä ammattiin liittyviä homeongelmia kysynkin asuntoministeriltä onko suunnitteilla joitakin rakentamiseen liittyviä päätöksiä joissa rakentajien vastuuta lisättäisiin jotta eroon
arvoisa puhemies tämä kysymys rakentamisen laadusta on mitä ajankohtaisin ja aivan niin kuin kysyjä totesi sen pitää olla vakavasti meitä kaikkia koskettava koska se koskettaa nuoria lapsia sekä työntekijöitä siellä julkisissa tiloissa kuten kouluissa rakennusmääräyksiä hallitus on ympäristöministeriön johdolla uusimassa tässä rakennusmääräysten uusimisessa halutaan esimerkiksi pitää huoli siitä että edustaja kantolan esille ottama puurakentaminen hirsirakentaminen saadaan samalle viivalle muitten materiaalien kanssa materiaalista riippumatta paljon on kiinni siitä rakentamisen laadusta meillä todellakin on niitä hyviä käytäntöjä esimerkiksi oulun seudulla tämmöinen kuivaketju kymmenen missä

meidän lapsemme joutuvat valitettavasti tällä hetkellä todellakin on hometta ja ja toivoisin todellakin että nyt kouluissa alakouluissa olevat lapset olisivat niitä jotka elävät lähes sata vuotiaiksi kuten suomikin mieluummin jopa vuoden tai kaksi yli se on täysin mahdollista mutta se ei ole mahdollista jos lapset sairastuvat ennen aikojaan tämä homeongelma on niin iso ongelma sitä ehkä työnnetään sen takia vähän pois että me tiedämme että se maksaa paljon jos sitä lähdetään oikeasti saneeraamaan mutta voin vakuuttaa että vielä enemmän maksaa se kun opettajat sairastuvat ja kun lapset sairastuvat nyt haluankin kysyä teiltä arvoisa pääministeri oletteko valmis siihen että otatte ihan hallituksessa esille tämän asian ja lähdette viemään eteenpäin sitä niin että yhdenkään lapsen ei tarvitsisi mennä joka ikinen aamu homekouluun ja tulla sieltä sitten viimeistään neljänneltä luokalta astmalapsena ulos että lapset voisivat olla sellaisessa paikassa missä ei sairastuta

arvoisa puhemies olen hyvin iloinen siitä että meillä on mahdollisuus täällä eduskunnassa keskustella tästä vaikeasta aiheesta arvioiden mukaan jopa kuusikymmentätuhatta viiva yhdeksänkymmentätuhatta peruskoululaista ja heidän opettajaansa altistuvat joka päivä home ja sisäilmaongelmille kouluissa se on aivan kestämätön tilanne ja siinä pitää olla aivan tiukka ja ehdoton linja eli kunnilla koulutuksen järjestäjinä on vastuu siitä että oppimisympäristöt ovat terveellisiä ja turvallisia laki sanoo että jokaisella lapsella

arvoisa puhemies haluan täydentää niiltä osin että omistaja vastaa tiloista sen takia kun tiedetään että home ja kosteusongelmat ovat olleet jo kymmeniä vuosia aiemmin niitä ei oikein uskottu mutta nyt on jo pitkään ollut niin että kaikki tietävät että tämä on totta niin jos kunnassa olipa se koulurakennus tai joku muu rakennus todetaan että on kosteus ja homeongelmia niin aivan välittömästi ja avoimesti pitää siihen puuttua ja täytyy etsiä korvaavia terveitä tiloja ettei ihmisten terveys siinä enempää vaarannu mutta niin kuin totean omistaja vastaa tiloista ja silloin vastuu ensimmäiseksi on aina kunnalla jos on kunnan rakennuksesta kysymys

arvoisa puhemies haluan kysyä pääministeri sipilältä täsmennystä tähän teidän äskeiseen vastaukseenne edustaja kantolan kysymykseen kyse ei siis ole siitä että me toivoisimme jotakin yhteistä kahvittelua puolueiden välissä tämän kysymyksen tiimoilta vaan me haluamme parlamentaarista yhteistyötä etsiä oikeita ratkaisuja tähän vakavaan isoon ongelmaan eduskunnan tarkastusvaliokunnan teettämän tutkimuksen mukaan pelkästään home ja kosteusvauriot aiheuttavat noin puolen miljardin siis puolen miljardin euron kustannukset yhteiskunnassa joka vuosi kustannuksia syntyy muun muassa oireiden ja sairauksien tutkimisesta ja hoidosta sairauspoissaoloista työkyvyn menettämisestä sekä työtehon ja tuottavuuden laskusta kyse on siis merkittävästä isosta ongelmasta isosta kysymyksestä ihmisten terveydelle mutta myös kansantaloudelle sen takia me haluamme parlamentaarista yhteistyötä tämän ongelman ratkaisemiseksi tartutteko siihen

tämä tämä ongelman laajuus on suuri puhutaan kymmenen miljardin kymmenien miljardien ongelmasta ja se on tuonut monien arkeen vaikeuksia koska sisäilmaongelmat aiheuttavat monenlaisia sairauksia kunnat ovat tarttuneet tähän juuri sillä tavalla kuin pitää monissa kunnissa on tehty rohkeita ratkaisuja kuhmon lisäksi myöskin pudasjärvellä on uusi upea puukoulu ja ja siellä käyneenä totean että sisäilma oli todella hyvässä kunnossa meillä on varsin laaja julkisen rakentamisen laatuongelma ja olen asettanut tähän työryhmän yhden miehen työryhmän erkki liikanen jättää ensi kuun lopussa raporttinsa jossa paneudutaan nimenomaan julkisen rakentamisen nyt minä sanoin väärin virtanen ilman muuta erkki virtanen liikasen kanssa olen ensi viikolla palaverissa muissa asioissa eli rakentamisen laatuun keskittyvä keskittyvä työ joka valmistuu ensi kuun loppuun mennessä meillä on ongelmia laadussa meillä on ongelmia toimitusajoissa

kuunteli saamaansa palautetta suunnitellut kiristykset jotka olisivat tehneet esimerkiksi pudasjärven hirsikoulun tapaiset kohteet mahdottomiksi peruttiin onneksi energiansäästö rakennuksissa on tärkeä asia mutta keskittyminen teoreettiseen energiankulutuksen minimoimiseen vie tampereen yliopiston tekemien tutkimusten mukaan riskirakentamiseen eli siitä olisi päästävä pois jotta voisimme aidosti suosia myös puurakentamista meidän tulisi osata arvioida rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälki se edistäisi esimerkiksi massiivipuurakentamista joka on varma terveellinen tapa toteuttaa esimerkiksi koulu tai päiväkoti arvoisa ministeri missä vaiheessa voimme korvata teoreettista energiankulutusta mittaavan e luvun rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälkeä mittaavalla luvulla

arvoisa puhemies edustaja teki hyvän ja ytimekkään kysymyksen ja kiitos tietysti kiitoksista että tämä lähes nollaenergiarakentaminen ja se lainsäädäntö siinä otettiin todella huomioon että pystytään esimerkiksi massiivihirsirakentamista tekemään jatkossakin tämä laajempi elinkaaritarkastelu pelkän energiatehokkuuden tai energiankulutuksen sijaan olen käynnistänyt sen työn ympäristöministeriössä se ei tule olemaan ihan nopea eikä helppo työ mutta arvioni mukaan noin neljän viiva viiden vuoden kuluttua meillä voisi olla se teoreettinen tieto käytettävissä että pystyttäisiin tätä elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä käyttämään normina pelkän laskennallisen energiatehokkuuden sijaan työ on käynnissä ja se on tuiki tarpeellista uudistamistyötä

kun kouluissa tai julkisissa rakennuksissa ilmennyt ongelmia niin monesti lähdetään ja ihan oikein lähdetään liikkeelle siitä että teetetään selvityksiä sisäilman laadusta sitten kun nämä tutkimukset ovat käytössä niin joissakin kunnissa on syntynyt tilanteita että kansalaiset ja oppilaiden vanhemmat eivät saa niitä selvityksiä käyttöönsä kun kuitenkin kuntalaki ja julkisuuslaki lähtevät liikkeelle siitä että pitää toimia julkisuusmyönteisesti niin onko tämän asian suhteen kuntia ohjeistettu toimimaan avoimesti ja julkisuusmyönteisesti ehkä ministeri vehviläinen voi tähän kysymykseen vastata
arvoisa puhemies juuri tuossa edellisessä vastauksessani sanoin että välittömästi täytyy avoimesti suhtautua kun löytyy näitä ongelmia sama koskee tietysti tiedottamista että täytyy pitää lasten vanhemmille tai henkilöstölle oli kysymys sitten koulusta tai mistä rakennuksesta tahansa tiedotustilaisuutta siitä että tämmöistä on havaittu samoin mielestäni on ihan itsestäänselvyys että pitää kertoa myös ne tulokset mitä selvityksissä tulee avoimuuden tiellä missään tapauksessa ei pidä pitää salassa näitä tietoja
arvoisa puhemies kuten tässä on tullut esille nämä homerakennukset ovat todellakin valtava ongelma tarkastusvaliokunta viime kaudella tähän ongelmaan puuttui ja esitti joukon suosituksia miten pitäisi toimia että jatkossa tältä välttyisimme

pitkäkestoista monen vuoden ajaksi ylimääräistä rahaa mitä voisi hakea valtiolta jotta kunnat voivat jatkossa korjata näitä rakennuksiaan mutta valitettavasti tätä rahaa on karsittu mutta kuntien lisäksi myös valtion vastuulla on paljon rakennuksia meillä on varuskuntia jotka kärsivät homeongelmista meillä on poliisi oikeustaloja valtion virastoja miten valtio aikoo itse huolehtia näistä omista rakennuksistaan ja niiden kunnosta
arvoisa puhemies aivan samalla tavalla omistajalla on vastuu siitä ja jos huomataan että valtion omistamassa rakennuksessa on tällaisia kosteus tai homeongelmia niin samalla tavalla niihin pitää puuttua ja meillä on tiedossa tietysti vuosien jopa parin kolmenkymmenen vuoden ajalta tapauksia että hyvin nopeasti on jouduttu etsimään tietylle joukolle terveitä tiloja se on aina ensimmäinen toimi että haetaan ne terveet tilat vaihtoehtoiset tilat ja sitten lähdetään korjaus ja peruskorjaus mahdollisesti jopa uudisrakentamistielle että aivan normaalit menettelyt

arvoisa puhemies sosiaalidemokraattien vaihtoehtobudjetissa oli sata miljoonaa euroa muun muassa homekoulujen päiväkotien ja muitten julkisten rakennusten korjauksiin tällä on tietysti ensisijainen tarkoitus se että saamme terveellisiä tiloja toinen merkitys on se että samalla saamme myöskin työpaikkoja eri alueille arvoisa asuntoministeri kun syksyllä keskustelimme tästä samasta aiheesta ja kun annoitte esityksen terveyshaitta avustusten poistosta joka on nyt tapahtunut tämän vuoden alusta te täällä sanoitte että että on olemassa hallituksella näitä terveyshaitta avustuksia valiokunta yksimielisesti totesi että tarvitaan tällainen avustusmuoto perheille jotka ovat hyvin hankalassa tilanteessa näissä homeongelmissa

arvoisa puhemies todellakin korjausavustuksia edelleen yksityishenkilöille voidaan myöntää mutta mitä tulee näihin kouluihin ja julkisiin rakennuksiin niin aivan totta se on kuntien vastuulla jotka omistavat sen rakennuksen pitää huoli että siellä voi terveellisesti opiskella ja tehdä työtä ehdotetaan valtion tukea niin ihmisten terveys ei odota sitä saako valtiolta jonkun roposen tukea vai ei on aivan turha odottaa että valtio antaa pienen siivun homekoulun korjaukseen kunnan on ryhdyttävä töihin itse ja välittömästi näin toimimme esimerkiksi entisessä kotikunnassani ruokolahdella uusi koulu on valmisteilla esimerkiksi helsingissä noin viisikymmentä koulua taitaa olla sisäilmaongelmaisia ja ne edelleen odottavat sitä remonttia kuntien täytyy tarttua tähän ongelmaan itse eikä odottaa sitä tuleeko valtiolta joskus pieni avustus

seuraava kysymys edustaja yanar
arvoisa rouva puhemies ihmisoikeusjärjestö amnesty julkisti eilen vuosiraporttinsa se moitti hallitusta turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksien heikentämisestä kuten muistamme hallitus vei monelta täältä jo suojaa saaneelta mahdollisuuden perheenyhdistämiseen asettamalla korkeat tulorajat viime kesänä hallitus siis sulki ovet hädänalaisilta naisilta lapsilta lisäksi hallitus rajasi rajasi turvapaikanhakijoiden oikeusapua ja lyhensi valitusaikoja mikä taas lisää palautettujen riskiä joutua ihmisoikeusloukkausten kohteeksi ja tällä ihmisoikeuksia rapauttavalla kehityksellä on inhimillinen hinta

arvoisa sisäministeri mihin konkreettisiin toimiin hallitus ryhtyy korjatakseen amnestyn raportissa esitetyt ihmisoikeusongelmat

arvoisa rouva puhemies kyllä nämä arvioinnit on hyvin vakavasti otettu pitää ottaa huomioon että me olemme totta kai korjanneet ja koko ajan katsomme jos tulee tämäntyyppistä palautetta kuitenkin myöskin kaikki ne lait jotka tänne on tuotu ja jotka mainitsitte on perustuslakivaliokunnassakin koeteltu ja ne ovat sieltäkin menneet läpi ja lain mukaan toimitaan me emme

arvoisa puhemies amnesty nostaa raportissaan esiin yhtenä pidempiaikaisena suomen ihmisoikeusongelmana translain muutostarpeen on järkyttävää että suomi juridisesti ajaa sukupuoltaan korjaavia ihmisiä sterilisaatioon vuonna kaksituhattaseitsemäntoista tämä on häpeällinen tahra suomen maineelle ja synkkä kappale historiaamme joidenkin vuosikymmenten kuluttua ministeri rehula olette ryhdikkäästi kertonut julkisuudessa julkisuudessa että olette muuttanut kantaanne translain suhteen ja olette valmis esittelemään eduskunnalle uuden translain joka parantaisi sukupuolivähemmistöjen asemaa milloin hallitus siis korjaa tämän häpeällisen ihmisoikeusongelman suomessa

arvoisa rouva puhemies hallituksen kyselytunnilla valtioneuvoston kyselytunnilla hallitus vastaa ministereittensä suulla koko hallituksen puolesta ja tämän translain osalta ollaan tilanteessa että tämän hallituksen yhtäpitävää päätöstä siitä että laki voisi edetä ei ainakaan tällä hetkellä ole toisekseen edustaja kysyy asiasta joka pitää sisällöllisesti paikkansa että vuoden kaksituhattakolme ja vuoden kaksituhattaseitsemän tilanne on henkilökohtaisesti muuttunut ja tilanne on muuttunut muun muassa ihmisoikeusvetoomusten ja ja ihmisoikeusjärjestöjen vetoomusten

arvoisa puhemies tämä amnestyn ihmisoikeusraportti pitää ottaa vakavasti suomi on paras maa meille kaikille silloin kun jokaisen ihmisoikeuksista ja perusoikeuksista pidetään mahdollisimman hyvää huolta oli siis kysymys vanhustenhuollosta vammaisten oikeuksista sukupuolivähemmistöistä tai turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta kun kaikkien oikeusturvasta ja perusoikeuksista pidetään huolta kaikilla mahdollisuus pärjätä tästä turvapaikanhakijoiden tilanteesta haluaisin nostaa esille sen että tässä on muodostunut sellainen oikeudellinen aukko paperittomien ihmisten ryhmä tämän ja viime hallituskauden hallituksen aivan loppuaikoinaan tekemän päätöksen perusteella jossa väliaikaisia oleskelulupia ei myönnetä henkilöille jotka saavat suomessa kielteisen päätöksen turvapaikkamenettelyssä mutta joita ei voi myöskään kotimaahansa lähettää jos siellä on hengenvaarallinen tilanne

puhemies me olemme ottaneet erittäin vakavasti ne maakohtaiset tiedot joita sieltä irakista on tullut ja

kun hallinto oikeus on esimerkiksi hyväksynyt sen valituksen ja olemme todenneet sen niin migri on ottanut sen sitten päätöksissään huomioon nimenomaan tämä maatieto aina vaikuttaa jos siellä alueella on vakava tilanne niin sinne ei lähetetä aivan niin kuin muutkin maat tekevät samalla lailla niin suomikin tekee niin

niistä kannattaa aina ilman muuta sitten tehdä valitus jos käy niin että tällainen väärä päätös on tehty mutta hyvin ovat kyllä pysyneet hallinto oikeudessa nämä migrin tekemät päätökset mutta totta kai jos maatieto muuttuu niin se muutetaan ja nyt jo migri on muuttanut päätöksiään

arvoisa puhemies turvapaikanhakijoiden määrät laskivat viime vuonna reilusti siitä mitä ne olivat vuonna kaksituhattaviisitoista ja tänä vuonna näyttää alkuvuosi vielä vähäisempiä lukemia myös päätösten laatu on parantunut ja yhä pienempi prosentti saa oleskeluluvan eli jotain on siis tehty ihan oikein loppuvuodesta kaksituhattaviisitoista hallitus julkaisi usean kohdan ohjelman jossa luvattiin lisää kiristyksiä ihan kaikkia niitä ei kuitenkaan vielä ole toteutettu ja kysynkin vastaavalta ministeriltä nyt missä vaiheessa nämä kauan odotetut toimenpiteet ovat

rouva puhemies silloin aikoinansa on arvioitu erilaisia mahdollisuuksia ihan samoja kuin mitä muissakin maissa on ja tällä hetkellähän on niitä selvityksiäkin tehty me olemme käsitelleet niitä ministeriryhmässä ja esimerkiksi tässä perheenyhdistämiseen liittyvässä mikä on tehty on katsottu että se se taloudellisen toimeentulon edellytys on kyllä kyllä sen verran korkea että että se peittoaa niitä muita mitä on aikoinansa ehdotettu

tiedämme että afganistanin ihmisoikeustilanne tällä hetkellä on niin heikko että sinne ei lainkaan voida palauttaa sellaisia turvapaikanhakijoita jotka ovat jättäneet islamin ja kääntyneet kristityiksi näissä yhteisöissä sovelletaan saria lainsäädäntöä ja hengenvaara on aivan ilmeinen jos tämä kristityksi kääntyminen ja kasteen ottaminen on tiedossa nyt kun maahanmuuttoviraston työntekijät puhuttelevat näitä henkilöitä niin on kyllä aivan ilmeistä että tuon uskonnollisen vakaumuksen selvittäminen ei ole helppoa ja osa näistä kristityistä kastetuista afgaaneista on saanut mielestäni aivan käsittämättömällä tavalla kielteisen päätöksen oletan että tässä osittain on kysymys siitä että kun on jouduttu rekrytoimaan nopealla tahdilla maahanmuuttovirastoon työntekijöitä niin siellä on myös osaamattomuudesta kysymys kysyisinkin nyt teiltä millä tavalla tätä puhuttelua ja päätöksentekoa ohjataan eikö kaste ja kastekoulu ole riittävä

rouva puhemies tämä on tärkeä huomio että puhuttelussa ja keskustelussa pitää olla hyvin osaavat henkilöt ja nyt kun nostatte esille uskonnon ja sen että jos suomessa on kastettu niin vaikuttaako se siihen meidän lähtökohtaisesti kuitenkin pitää aina katsoa sitä onko henkilö suojelun tarpeessa täyttääkö hän ne kriteerit se että että tehdään kaste suomessa ei voi olla ainoa syy silloin pitää aina katsoa mikä on se perustelu millä hän saisi turvapaikan me olemme satsanneet nimenomaan myös puhuttelun laatuun ja siihen että otamme huomioon myös uskonnollista vakaumusta mutta niin kuin ymmärrätte varmasti itsekin entisenä sisäministerinä uskonto ei voi olla ainoa syy millä perusteella ihminen saisi turvapaikan

arvoisa puhemies tällä vaalikaudella olemme tosiaan useaan otteeseen muuttaneet maahanmuuttoa koskevaa lainsäädäntöä suomi on kiristänyt omaa lainsäädäntöään muun euroopan tapaan ja varmaan osa kiristyksistä on perusteltuja ja osa ei silti on kuitenkin paikallaan todeta että olemme saaneet pitkin syksyä ja tätä kevättä lukea julkisesta sanasta myös niistä inhimillisistä tragedioista joihin suomen kiristynyt lainsäädäntö on johtanut ja niistä yksilöistä jotka kiristyneestä lainsäädännöstä joutuvat kärsimään olisinkin kysynyt nyt hallitukselta ja vastaavalta ministeri risikolta olisiko järkevää että tässä tilanteessa hallitus teettäisi kokonaisarvion näiden muutettujen lainsäädäntöjen vaikutuksista turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan ja asemaan suomessa jotta tämä kokonaisuus tulisi selväksi ja välttyisimme siltä että näitä inhimillisiä tragedioita kuulisimme jatkossa

hädänalaisessa tilanteessa olevia ihmisiä aivan varmasti mutta sitten on tietysti tällaisia joihin yksittäisiin tapauksiin mihin viittaatte en valitettavasti pysty ottamaan kantaa enkä voikaan ottaa koska ne päätökset on tehty virkamiespuolella ja he itsenäisesti tekevät mutta tämä arvio koko ajan me teemme arviota siitä suhteessa myöskin muitten maitten käytäntöihin ja koko ajan arvioidaan myös suomessa sitä mitä nämä vaikuttavat meillä on siitä paljonkin tietoa miten nämä vaikuttavat valitettavasti sitä mitä ihmisille tapahtuu siellä kotimaassa me emme pysty kaikkien kohdalla seuraamaan meillä on vapaaehtoisjärjestö iom joka jonkin verran raportoi meille mutta kaiken kaikkiaan nämähän ovat hyvin valitettavia tilanteita mihin te viittaatte
seuraava kysymys edustaja andersson
arvoisa puhemies minä vierailin noin kuukausi sitten oulussa missä juttelin yhden nuoren tytön kanssa joka opiskelee paikallisessa ammatillisessa oppilaitoksessa hän kertoi minulle suunnittelevansa make amis great again kampanjaa koska hän on niin huolissaan suomalaisen ammatillisen koulutuksen laadusta ja hän kertoi myöskin minulle saavansa vain kolmetoista tuntia lähiopetusta viikossa omassa ammatillisessa arvoisa opetus ja kulttuuriministeri kolmetoista tuntia lähiopetusta viikossa on yksinkertaisesti aivan liian vähän ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen määrä on oajn mukaan romahtanut suomessa noin kolmestakymmenestäkuudesta viikkotunnista kahteenkymmeneenkahteen viiva kahteenkymmeneenneljään viikkotuntiin tai jopa sen alle kuten tässä oulun esimerkissä

arvoisa puhemies kiitos tästä kentältä tulevasta terveisestä joka hyvin vastaa myöskin siihen käsitykseen mikä itselläni on siitä että lähiopetuksen väheneminen huolestuttaa kyllä toki siihen liittyy myöskin se että että ammatillinen koulutus on nykyään hyvin paljon monimuotoisempaa kuin se on ollut aikaisemmin eli on jopa toivottukin sitä että siirrytään avoimempiin oppimisympäristöihin että oppimista tapahtuisi enemmän työpaikoilla siellä käytännön työelämässä missä saa sitten samalla myös niitä työelämäkontakteja lisäksi oppiminen on tosiaan tänä päivänä aika monimuotoista tehdään yhteistyöprojekteja ja niin edelleen mutta se ei voi tarkoittaa sitä että se opiskelijoiden

arvoisa puhemies meidän huolemme on se että kaikki opiskelijat jotka opiskelevat ammatillisessa koulutuksessa eivät ole sellaisia opiskelijoita jotka pärjäävät näillä yksilöllisillä opintopoluilla vaan opiskelijat myöskin tarvitsevat tukea he tarvitsevat sitä yhteisöä ja sitä ohjausta sitä opetusta mitä

opettajat siellä antavat meidän huolemme on nyt myöskin se että tämä ammatillisen koulutuksen reformi ei ratkaise näitä resursseihin liittyviä isoja ongelmia mitä ammatillisessa koulutuksessa tällä hetkellä suomessa on ammatillisen koulutuksen reformin on siis määrä astua voimaan ensi vuoden alusta mutta tälle vuodelle ammatillisen koulutuksen rahoitusta leikataan kaksisataakaksikymmentä miljoonaa mikä on hallituksen arvio siitä kuinka hyvin nämä reformin tavoitteet työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäämisestä tai yksilöllisistä oppimispoluista ovat toteutettavissa kun samanaikaisesti vähennetään resursseja ja mitä tässä uudistuksessa tapahtuu erityisen tuen tarpeessa oleville oppilaille joita myöskin on paljon ammatillisen koulutuksen puolella
arvoisa puhemies aivan niin kuin sanoin ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteena on tuoda myös työkaluja koulutuksen järjestäjille järjestää sitä koulutusta niin että esimerkiksi tämä mainittu tärkeä lähiopetus voidaan turvata jokaiselle ja ja kun puhuin yksilöllisistä oppimispoluista niin se tarkoittaa nimenomaan sitä että voitaisiin ottaa nykyistä paremmin huomioon

meillä tapahtuu nuorten syrjäytymistä ja putoamista koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle minä uskon että tällä ammatillisen koulutuksen reformilla voimme vaikuttaa tähän siellä on hyvin monia työkaluja nimenomaan keskeyttämisen vähentämiseksi ja sen tuen lisäämiseksi niille opiskelijoille jotka sitä enemmän tarvitsevat taloudellinen tilanne on toki suomessa tiukka tällä hetkellä ja siitä myös ammatillinen koulutus kärsii mutta tämä ammatillisen koulutuksen reformi on kentällä kyllä hyvin odotettu ja tuo uusia työvälineitä

arvoisa rouva puhemies toisen asteen eli lukioiden ja ammattikoulujen yhteishaku on käynnistynyt yhteishaku koskettaa tosiaan vuosittain kymmeniätuhansia ysiluokkalaisia ympäri maan tästä vuodesta alkaen hallitus kuitenkin leikkaa osana historiallisia koulutusleikkauksia satayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa joka vuosi ammattikouluilta viedään noin kymmenesosa rahoituksesta asiantuntijoiden mukaan tämä tarkoittaa sitä että oppilaitokset joutuvat pohtimaan koulutuspaikkojen vähentämistä kysynkin teiltä arvoisa ministeri voivatko suomen nuoret luottaa historiallisten koulutusleikkausten keskellä siihen että kaikille peruskoulunsa päättäville nuorille järjestyy opiskelupaikka peruskoulun jälkeen miten käy meidän nuorisotakuun

nuoret peruskoulunsa päättäneet voivat luottaa siihen että ammatilliseen koulutukseen ja lukioon avautuvat eli suomessa koulutustakuu on se mistä haluamme pitää tiukasti kiinni eli jokaiselle peruskoulun päättäneelle turvataan jatko opiskelupaikka tai mikäli esimerkiksi on mielenterveys päihde tai muita ongelmia niin sitten joku muu ratkaisu pitää nuorelle löytyä tähän panostetaan hyvin voimakkaasti vierailin eilen lahdessa ohjaamossa mikä on sellainen palvelu missä pyritään tarjoamaan nuorillemme se palvelu yhdeltä luukulta jotta semmoinen pompottelu nuorten pompottelu loppuisi ja aikuiset ottaisivat kopin niistä vaikeista tilanteista joita sitten saattaa nuorillamme olla mitä tulee näihin ammatillisen koulutuksen määrärahoihin niin tämä koko eduskunta on ollut tekemässä näitä määrärahapäätöksiä eli edellinen edellinen hallitus ensimmäisen kerran päätti näistä ammatillisen koulutuksen määrärahavähennyksistä ja tämä hallitus sitten valitettavasti sai sen perinnöksi kun se kaatui silloin viimeisellä viikolla ennen eduskuntavaaleja varmaan kukaan meistä ei halua muistella sitä viikkoa

viime päivinä on puhuttu paljon kadonneista miehistä tarkoitetaan niitä joilla ei ole koulutusta ei ole työpaikkaa eivät oikeastaan ole minkään järjestelmän piirissä monet näistä on syrjäytetty nimenomaan peruskoulussa

on vaikea löytää työtä vaikea löytää paikkaansa yhteiskunnassa nyt kun tässä tilanteessa hallitus ei ollut mitenkään pakotettu vaan teki arvovalinnan leikataan ammatilliselta puolelta se merkitsee että lähiopetus vähenee entisestään ministeri grahn laasonen miten te ajattelette että syrjäyttäminen vähenee keskeyttäminen vähenee se että ei olla työelämässä vähenee jos samaan aikaan te leikkaatte resursseja joilla pitäisi antaa nimenomaan niitä lähiopetustunteja joilla jokainen pidetään koulutuksessa

puhemies kuvasin jo tässä edellä tätä ammatillisen koulutuksen reformia joka tuo lisää välineitä puuttua myös koulutuksen keskeyttämisen ongelmaan ja siihen ongelmaan jonka hyvin kuvasitte eli siihen että meillä valitettavan suuri osuus ikäluokasta putoaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle ja tämä on meillä kyllä ihan kansallinen hätätila näin voi sanoa yhtään asiaa liioittelematta eli meidän pitää pystyä löytämään vaikuttavia keinoja puuttua nuorten syrjäytymiseen ja siitä syystä hallitus on käynnistänyt ministeriörajat ylittävän yhteistyön siinä että että kokoamme

mikä on semmoinen tosiasia mikä tulee tässä työssä ottaa huomioon on se että kun kokeneilta ammattilaisilta opettajilta kysyy niin he sanovat että ihan viimeisten vuosikymmenten aikana näkyvin muutos koulumaailmassa on ollut se että nimenomaan koulun ulkopuoliset ongelmat ovat lisääntyneet ja ne juontavat monessa tapauksessa juurensa jo sinne varhaislapsuuteen ja perheiden moniin valitettaviin ongelmiin näihin meidän pitää pystyä nimenomaan monimuotoisella yhteistyöllä ministeriörajojen yli vaikuttamaan muun muassa tukemalla perheitä heidän vaikeissa kasvatustehtävissään
arvoisa puhemies ministeri totesi tässä että reformin pitää tuoda uusia työvälineitä niille oppilaitoksille jotka järjestävät tätä ammatillista koulutusta ja kenttä todellakin odotti tätä joustoa koska tiedetään että leikkaukset ovat suuria ja sisältö uudistuu rahoitus uudistuu kuitenkin kun minä olen tavannut aika monta kentän edustajaa niin he ovat pettyneitä siihen että tästä ei tullut sellainen reformi joka aidosti tuo tätä joustoa vaan hallitus nyt aika yksityiskohtaisesti ohjaa tätä toimintaa

arvoisa puhemies siinä mielessä on hiukan vaikeaa ehkä tätä kysymystä hahmottaa koska sitä esitystähän ei ole vielä annettu elikkä ei ole olemassa vielä lakiesitystä hallituksen esitystä vaan se on tulossa tässä hyvin pian ja ajattelen että sen jälkeen meillä on sitten mahdollisuus arvioida sen laatua eikö vain paremmin tässä valmistelussa on ollut mukana kentän ääntä elikkä valtavan laajat työpajat joissa on yhdessä valmisteltu sen lisäksi saimme kaksisataa lausuntoa joita on käyty läpi hyvin yksityiskohtaisesti niihin luonnoksiin on tehty lukuisia parannuksia ja ja nyt edelleen tässä viimeistelemme sitä esitystä jotta se sitten olisi teillä arvioitavana joustavuus tulee lisääntymään päällekkäisyyksiä puretaan mahdollisuuksia tulee paljon lisää järjestää uudenlaista tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta ja voin toimittaa teille sitten kun esitys on valmis sellaisen oikein pitkän listan siitä mitä kaikkea joustoa tulee lisää

rouva puhemies tilannehan on tiukka se miten tähän on tultu on aika tavalla eduskuntapuolueitten yhteistä tarinaa ajattelen niin että myös sen miten tästä päästään eteenpäin pitäisi olla aika tavalla meidän yhteistä tekemistä ja siihen on kyllä eväitä eväitä tuossa reformissa olemassa erityisesti siihen mistä edustaja andersson aloitti eli siihen miten tuota lähiopetusta saataisiin lisää on ainakin kaksi vastausta ensimmäinen on tietysti se että nyt tässä reformissa henkilökohtaistetaan jokaisen opintopolku se pitää suunnitella yksilöllisesti sen kohdalla joka tarvitsee enemmän oppilaitosmuotoista koulutusta sitä pitää pystyä myös tarjoamaan toiseksi tässä on kannustimet kannustimet koulutuksen järjestäjällä tiivistää koulutusta jatkotutkintokelpoisuus säilyttäen senkin pitäisi vastata tähän mutta on totta että kipukohtia on alueellisessa tasa arvossa heikompien pärjäämisessä ja lähiopetuksen määrässä eikö niin ministeri että me hoidamme nämä asiat kuntoon me uskomme meidän nuoriin ja hoidamme niitä tällä reformilla kuntoon ja teemme tarvittavat päätökset että suomi selviää tältäkin osin
arvoisa puhemies arvoisalle sivistysvaliokunnan puheenjohtajalle on helppo todeta että olemme aivan samoilla linjoilla tässä ja uskon että saamme aikaan ammatillisen koulutuksen reformin joka vie tätä koulutusta eteenpäin aivan merkittävin askelin ja mahdollistaa sen tuen myöskin ja yhden näkökulman kun kerran mahdollisuus tuli haluaisin vielä lisätä ja se on se että yksi reformin tavoitteista on lisätä sitä työpaikkaoppimista elikkä siirtää sinne sinne työpaikoille myös ihan aitoihin oppimisympäristöihin sitä oppimista ja esimerkiksi niissä maissa joissa laajempi työpaikkaoppiminen on käytössä on matalampi nuorisotyöttömyys ja on myöskin pystytty vaikuttamaan positiivisesti nuorten asenteisiin ja tietenkään se ei ole ongelmatonta ja aina niitä paikkoja ei löydykään ja se on se on haastavaa mutta siitä huolimatta otamme sen haasteen vastaan ja lähdemme siitä että vastaamme myös niiden nuorten odotuksiin jotka peruskoulun jälkeen kokevat että haluaisivat päästä jo ihan oikeasti tekemään

keskustelun ydinasia liittyy

laatuun olin kutsuttuna tampereella sähköalan ammatillisen koulutuksen tilaan tutustumaan ja siellä olivat sekä työnantaja yrityselämä että opettajat äärimmäisen huolissaan siitä että johtuen lähiopetuksen leikkaamisesta ja muusta jotka valmistuvat ammattiin eivät pärjää sähköasentajatehtävissä nyt se tärkein kysymys on se että reformilakia odotetaan ja nimenomaan tästä laadun näkökulmasta arvoisa ministeri haluan että sivistysvaliokunnalla on ehdottomasti riittävästi aikaa arvioida koko se reformin laajuus mikä liittyy ammatilliseen koulutukseen ja nyt kysyn milloin hallituksella on tarkoitus antaa eduskunnalle tämä hallituksen esitys jotta aikaa
arvoisa puhemies niin nopeasti kuin se laadukas lainsäädäntö saadaan valmiiksi olemme pyrkineet mahdollisimman hyvin ottamaan huomioon lausunnoissa tulleen palautteen lainsäädännön arviointineuvosto käsittelee tällä hetkellä lakiluonnosta ja niin pian kuin se valmistuu se totta kai mahdollisimman nopeasti toimitetaan jotta koulutuksen järjestäjillä olisi myöskin aikaa toimintaansa suunnitella uuden lainsäädännön mukaiseksi lainsäädännössä on myös huomioitu riittävät siirtymäajat niiltä osin kuin niitä tarvitaan laatuun haluaisin myöskin todeta että että siihen on aivan erityisesti keskitytty tässä lainsäädännössä ja myöskin tullaan kaikilta koulutuksen järjestäjiltä edellyttämään sellaista oikein suunnitelmallista laadun arviointia ja jatkuvaa kehittämistä tietenkin yksi sen laadun mittari on on se miten opiskelijat koulutuksen jälkeen työllistyvät tästä tulee myöskin yksi rahoituksen kriteeri millä pyritään ohjaamaan koulutuksen järjestäjiä järjestämään niin laadukasta koulutusta että sillä meidän nuoret ja myöskin aikuiset oppijat pääsevät sinne työelämän syrjään kiinni
täällä on nyt niin monta muuta keskustelua käynnissä että pyydän keskittymään tämän kyselytunnin loppuun saattamiseen

edustaja puumalalle että tämä päätös leikata koulutuksesta ja erityisesti ammatillisesta koulutuksesta ei ole mikään yhteinen päätös eikä se ole mikään yhteinen arvovalinta vaan se on tämän hallituksen

lisäisivät lähiopetuksen määrää kun ne tulevat jo tehtyjen säästöjen ja leikkausten päälle voiko opetus ja kulttuuriministeri tätä meille avata ne laadulliset ongelmat ovat jo nyt olemassa ammatillisessa koulutuksessa tämä on pidempiaikainen kehitys mikä pitäisi kääntää sen sijaan että vielä entuudestaan vähennetään resursseja lähiopetuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta

puhemies nykyisessä ammatillisessa koulutuksessa on tiettyjä sellaisia rakenteellisia tekijöitä jotka johtavat siihen että siellä on paljon päällekkäistä tekemistä paljon hallinnollista työtä siellä ollaan eri organisaatioissa meillä on lainsäädännöt erikseen nuorille aikuisille siellä aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen toimii huonosti samoin henkilökohtaistamisen prosessit siellä tehdään todella hyvää työtä mutta näissä asioissa voimme vielä parantaa juoksuamme ja matkaamme ja tämä ammatillisen koulutuksen reformi tulee nyt tuomaan niitä työkaluja nimenomaan vastata näihin haasteisiin eli panostaa esimerkiksi enemmän siihen lähiopetukseen en tule kyllä täällä sitä sanomaan etteikö tilanne olisi haastava se on ilman muuta sitä taloudellisesti meillä on haastava tilanne suomessa kaiken kaikkiaan samoin koulutuksen järjestäjillä on isot haasteet

eli ei masentavaa keskustelua

seuraava kysymys edustaja rehn kivi

julkisuudessa olleen tiedon mukaan kuntaministeri vehviläinen haluaa että parlamentaarisen työryhmän parlamentaarisen työryhmän tulisi selvittää maakuntien verotusoikeus vehviläinen haluaisi että maakuntien verotusoikeus olisi otettavissa käyttöön vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi jos hallitus on aloittamassa selvitystä on tietenkin hyvä että kaikki eduskuntapuolueet saavat olla mukana eli ministereille kiitos tästä parlamentaarisen työryhmän ajatuksesta mutta kyllä tämä lausunto lisää epävarmuutta maakunnissa ympäri suomea on aika olennainen tieto miten sosiaali ja terveydenhuolto aiotaan tulevaisuudessa rahoittaa maassamme nyt vaikuttaa siltä että hallitus tässäkin soutaa ja huopaa kysynkin ministeri vehviläiseltä sekä myös pääministeriltä onko koko hallitus nyt siis sen takana että maakunnille tulee verotusoikeus

puhemies kiitos että otitte tämän asian esille mutta minun täytyy pikkuisen oikaista sitä mitä tässä tuli esiin hallitus päätti jo vuosi sitten viides neljättä poliittisia linjauksia tehdessään että erikseen selvitetään tämän vaalikauden lopulla ja yli yli sitten kaksituhattayhdeksäntoista mitä edellytyksiä olisi että voitaisiin katsoa otetaanko maakunnille maakunnille myös verotusoikeutta ja sellainen linjaus on hallituksessa yhteisesti tehty tätä päätöstä vielä minkä muotoisena millä kaikella kysymyksenasettelulla tämä selvitys laitetaan liikkeelle ei vielä ole tehty me tulemme tekemään sen hallituksessa varmasti tänä keväänä viimeistään syksyllä mutta sitten tämä parlamentaarinen puoli tässä on henkilökohtaista ajattelua ajattelen niin että jos tehdään verotusjärjestelmään iso muutos niin silloin olisi hyvä että tässä selvitystyössä olisivat jollakin tavalla mukana myös kaikki eduskuntapuolueet tämä on tosiaankin ajatus siitä että voisi olla jonkinlainen ohjausryhmä mutta asiantuntijajoukon pitää tehdä kyllä se itse selvitystyö

rouva puhemies hallitus tuo historiallisen laajaa uudistusta paloina tänne eduskuntaan se ei ole ollenkaan hyvä asia sote uudistus maakuntauudistus valinnanvapaus päivystysuudistus näihin liittyvät rahoitusratkaisut kaikki liittyvät toisiinsa miksei niitä käsitellä yhtä aikaa miksi tämä kiire kyllä vasemman käden pitäisi tietää mitä oikea tekee ja päinvastoin tiistaina keskustelimme lainvalmistelun laadusta ja oikeusministeri esimerkiksi totesi silloin muun muassa että joskus on turhan kiire silloin pitää pystyä hetken aikaa miettimään mitä nyt ollaan tekemässä siinä ministeri lindström oli ihan oikeassa eikö siksi juuri sote uudistuksen kohdalla olisi järkevää pysähtyä miettimään hetki

itse asiassa tämä kokonaisuus on valtavan laaja sekä sote uudistus että myös maakuntauudistus ja nyt täällä toivottavasti pystymme käymään parin viikon sisällä jo lähetekeskustelun tästä sote maakuntauudistuksen ensimmäisestä vaiheesta joka pitää pakettina sisällään kolmekymmentäneljä eri lakia samaan aikaan meillä koko ajan valmistellaan myös lisää tavaraa tänne eduskuntaan ja ministeri rehula voi tämän soten puolelta todeta vielä lisää on oikein että täällä tänä keväänä myös myöhemmin on täydentävän hallituksen esityksen muodossa myös lisää jotta voidaan tätä kokonaisuutta arvioida perustuslakivaliokunta voi arvioida tätä kokonaisuutta ja sitten kaikki erityisvaliokunnat joita tämä koskee ja erityisen tärkeätä se on myös tämän rahoituksen osalta meillä tässä ensimmäisessä vaiheessa tulee sotea ja pelastusta koskeva rahoitusesitys ja sitten piakkoin sen jälkeen täällä on vielä tänä keväänä käsiteltävä tämä maakuntien muita tehtäviä

että kysyn mikä on se kokonaisuus joka pitäisi tuoda eduskuntaan jotta se on arvioitavissa kokonaisuutena miksi kysyn tämän kysymyksen siksi että nyt eduskunnalle ollaan antamassa ne perustat se runko jossa on rahoitus hallinto ja ne raamit joilla alueellinen valmistelu alueellinen työ menee eteenpäin meillä on iso savotta niin ministeriöissä kuin sitten

terveydenhuollon muutokseen liittyvä sisältölainsäädäntö ajan tasalle viittasitte terveydenhuoltolain muutokseen eli suomeksi sanottuna niin sanottuun sairaalalakiin tämä on yksi esimerkki toisekseen eilen olen nimittänyt työryhmän valmistelemaan asiakasmaksuja me tulemme uudistamaan lain nimikkeinä enemmän kuin sata lakia siksi että nämä perustat joita eduskunnalle ollaan nyt antamassa ja joista eduskunta on vielä tämän kevään aikana päättämässä tuovat sen muutoksen joka sisältölakeihin pitää tehdä

puhemies minusta tämä kysymys on erittäin hyvä me tiedämme viime vaalikaudesta että rahoitus on erittäin olennainen osa sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämistä ja jos muistelemme mitkä olivat ne kysymykset jotka perustuslakivaliokunta viime vaalikaudella koki erittäin ongelmallisiksi silloisissa hallituksen esityksissä niin ne koskivat nimenomaan rahoitusta ja sitä miten kunnan asukkaat pystyvät sitten vaikuttamaan äänellään siihen miten palvelut järjestetään kyllä yhdyn siihen huoleen että että nyt kun sitten kysymys tästä verotuksesta tuodaan erikseen niin miten eduskunta pystyy päättämään tämän kokonaisuuden minusta ministeri sanoi hyvin luetteli hyvin ne tekijät jotka kuuluvat kokonaisuuteen sote esityksessä mutta eikö nimenomaan tämä verotusoikeus ole yksi tämmöinen hyvin olennainen demokratiakysymyksen kannalta tässä paketissa

puhemies niin toistan sen että olemme tehneet hallituksessa linjauksen että teemme tästä verotusoikeudesta selvityksen mutta sitten kyllä haluan todeta että kun tämä kaksituhattayhdeksäntoista voimaan tuleva kokonaisuus on nyt jo valtavan laaja niin minä itse olen kyllä loppujen lopuksi sitä mieltä että on parempi että tähän kokonaisuuteen emme tuo nyt kaksituhattayhdeksäntoista sitä verotusoikeutta mukaan eli kuten kaikki tässä salissa tietävät jotta me pystymme tekemään maakuntarahoituksen soten ja sitten ne kaikki muutkin tehtävät niin tässä soten osalta on valtavan iso varainsiirto tulonsiirto sieltä kuntien kuntien verotuloista plus sitten valtionosuuksista valtion kautta takaisin sinne maakunnille tämä on monimutkainen kokonaisuus ja minä luulen että tämä kestää paremmin hallinnassa sillä tavalla että tämä tässä alkuvaiheessa on valtion rahoituksen kautta

kyllähän se on merkillistä me puhumme valtavan isosta uudistuksesta ja kyllähän siis vallan ja rahan pitäisi kulkea käsi kädessä valta ja päätöksenteko ja siihen sidottu rahoitus ovat sitä yhtä kokonaisuutta ja nyt ollaan ottamassa valtaa kunnilta viedään rahat ja kuitenkin halutaan maakuntia joissa ei ole sitten omaa verotusoikeutta ainakaan tässä ensimmäisessä vaiheessa miten olette ajatelleet että miksi ja miten se sitten

niin todellakin ajattelen kyllä niin että meillä on aika iso kokonaisuus jo tällaisenaan mitä mitä tässä vaiheessa on linjattu hallitus on hallitusohjelmassaan linjannut ja myös erikseen tämän soten maakuntarahoituksen osalta kaksi isoa periaatetta kokonaisveroaste ei saa nousta ja työn verotus ei saa kiristyä ne ovat olleet meillä myös tässä taustana kun me olemme näitä ratkaisuja kaiken kaikkiaan jos puhutaan itsehallinnollisuuden tunnusmerkeistä niin me kaikki tiedämme että verotusoikeus on yksi niistä mutta se on vain yksi niistä ja meillä kunnilla on erittäin laaja itsehallinnollisuus itsehallinnollisuus mutta maakuntien osalta meillä ei ole perustuslaissa säädetty samalla tavalla yksityiskohtaisesti

arvoisa puhemies tässä kuultiin jo kaksi hyvää puheenvuoroa joitten sanoma oli aivan oikea ihmettelen kyllä helsingin kaupungin kantaa tässä asiassa että eikö helsingissä nähdä sitä voimavaraa ja mahdollisuutta mikä malmin lentokenttään liittyy suoraan sanoen haluan vedota helsingin kaupungin päättäjiin muuttakaa mielenne tässä asiassa uskon että pitkällä tähtäimellä tulette kiittämään jos malmi säilyy

jo tälläkin hetkellä ja varsinkin pitkällä tähtäimellä joustavat lentoyhteydet tarjoava kenttä helsingissä on melkoinen voimavara ja itse asiassa vetovoimatekijä helsingin kaupungille jos tämä kenttä ajetaan alas tehdään dramaattinen ja peruuttamaton virhe ei sitä voida enää korjata vastaavaa kenttää ei ole löydettävissä lähimaillekaan arvoisa puhemies on kovin toivottavaa että tämän aloitteen eduskuntakäsittelyssä löytyy vielä joku toteuttamiskelpoinen tapa millä kenttä saadaan pelastettua
kuten olettekin jo huomanneet niin debattiin ilmoittautuminen on nyt mahdollista joten käydään se tässä on tullut useita ilmoittautuneita puheenvuoron käyttäjiä joten seuraavaksi edustaja terho
arvoisa puhemies tässä on käytetty hyviä puheenvuoroja jo ennen debattia nimenomaan että malmin lentokentällä on pysyvää arvoa se tarjoaa yhteyksiä maakuntiin ja edistää koko suomen tavoitettavuutta samoin tässä tuotiin aivan oikein esiin että pitkällä aikavälillä kentän arvo sekä käyttöarvo että tietysti sen ainutlaatuinen kulttuuriarvo tulee säilymään ja kasvamaan

on syytä kiittää aloitteen tekijöitä erinomaisen ansiokkaasta ja tärkeästä työstä se mahdollistaa myös tästä asiasta keskustelun täällä samalla on syytä palauttaa mieleen mistä tämä keskustelu lähti liikkeelle kaksituhattaneljätoista hallitus teki päätöksen luopua valtion toiminnoista malmin kentällä ja hallitus nimenomaisesti silloin kirjasi päätökseensä että tämä alue otetaan asumiskäyttöön hallituksen siis valtion kannalta sitä hallitusta johti pääministeri katainen tämän jälkeen helsingin kaupunki on sitten tehnyt uuden yleiskaavan ja toiminut tämän hallituksen kehotuksen mukaisesti nyt avainasemassa tietysti ovat nykyisen hallituksen ministerit on hienoa että pääministeri sipilä on täällä paikan päällä odotan että hän kertoo onko hallituksella suunnitelmia muuttaa tätä vuoden kaksituhattaneljätoista päätöstä onko valtio palauttamassa toimintojaan kuten rajavartiolaitosta malmin lentokentälle niin että sillä olisi laajempaa käyttöä hallituksella on valtion toimintojen osalta myös lentokenttäoperaattorina

rouva puhemies kuten kansalaisaloitteesta voi päätellä vahva kansalaismielipide puoltaa kentän säilyttämistä ja sen kehittämistä kentän tietoinen alasajaminen ja sen käsittely erityisesti helsingin kaupunginvaltuustossa on ollut erittäin surullista seurattavaa erityisesti kun tiedetään että pääkaupunkiseudun asukkaista viisikymmentäyhdeksän prosenttia säilyttäisi malmin lentotoiminnan

näitä järkisyitä jo tänään kuultu ilmailun merkitys ei suinkaan ole vähenemään päin vaan tulee kasvamaan jatkuvasti tulevaisuudessa myös kentän historiallinen arvo ja luontoarvot on huomioitava ja malmi ei todellakaan ole pelkästään helsingin asia vaan nimenomaan koko suomen asia on silkkaa hulluutta tuhota toimiva arvokas kenttä ja ja toivottavasti eduskunnalla on nyt tätä asiaa käsiteltäessä järki päässä

puhemies joidenkin mielestä tämä kysymys malmin lentokentän tulevaisuudesta on lähinnä paikallispoliittinen kysymys mutta se tosiasia että valtio ja valtioneuvosto on ollut matkan varrella osapuolena ja se tosiasia että tämä kansalaisaloite on nyt täällä eduskunnassa tekee tästä asiasta valtakunnallisen helsingin kaupunki pakkolunasti muutama vuosi sitten osan sipoosta muun muassa vetoamalla siihen että tämä malmin kaavoittaminen ei liiku eteenpäin no nyt sitten tätä rakentamistarvetta malmin kentällä perustellaan muun muassa sillä että asiat eivät liiku eteenpäin pakkolunastetulla sipoon alueella aikamoinen kehäpäätelmä itse pidän lex malmin kansalaisaloitteen tarkoittamaa päämäärää erittäin kannatettavana ja toivon että asia voisi ratketa maavaihdon maavaihdon kautta tai vaikkapa edustaja heinosen esittämän mallin kautta sillä tavalla että lentotoiminta malmin kentällä
arvoisa rouva puhemies täällä on käytetty ihan loistavia puheenvuoroja joskus vain on niin että päättäjät eivät pysty sellaiseen päätöksentekoon joka kuvaisi sitä valtakunnallista vaativuutta mitä malmin kentän tapauksessa on tapahtunut se että aikanaan kataisen hallitus päätti luopua tästä oli suuri virhe ja nyt on mahdollisuus se korjata on niin että tämän lentokentän ainutlaatuisuus on jotakin sellaista joka ei ehkä koske edes pelkästään suomea vaan se on eurooppa tasoisestikin merkittävä alue kannatan ehdottomasti tämän kentän toiminnan jatkamista ja uskon että täällä löytyy siihen monta hyvää

arvoisa rouva puhemies olen samaa mieltä että tuo kaksituhattaneljätoista tehty päätös oli virhe mitä hallitus nyt on sitten tehnyt tämän tämän jälkeen ensinnäkin selvitimme sen onko tuo sopimus mahdollista purkaa ja ja siinä tulimme oikeuskanslerin ohjeiden mukaisesti siihen tulokseen että se tie on mahdoton sen jälkeen olemme käyneet useita keskusteluja helsingin kaupungin kanssa siitä löytyisikö tähän maavaihdon kautta vapaaehtoinen tie tai vapaaehtoinen kaupanpurun tie ja ja se tie ei ole johtanut mihinkään helsingin kaupunki ei ole ollut valmis tähän maavaihdon tiehen tämä tämä alue on kaiken kaikkiaan kulttuurihistoriallisesti tärkeä se on lentokoulutukselle tärkeä siellä on tärkeää harrastetoimintaa siellä on huoltotoimintaa siellä on parisataa työpaikkaa se on se on äärimmäisen tärkeä osa helsinkiä ja kun siinä ympärillä olevat asukkaat ja ja suuri suuri enemmistö sitä mieltä että se kannattaa siellä säilyttää niin minusta tässä pitäisi nyt löytää polkuja eteenpäin ratkaisuun ja niin kuin useaan kertaan olemme todenneet tämä hallitus on valmis viemään tämän asian pelastamaan malmin lentokentän jos löydämme helsingin kaupungilta sopimuskumppanin siinä että esimerkiksi maavaihdon kautta löydämme korvaavan alueen tai jos me

arvoisa puhemies hyvä kuulla pääministerin suulla tämä tilanne ja ja toteamus missä tämä oikeasti nyt seisoo malmin kenttää on puolustettu monella tavoin niin minäkin olen tehnyt ja puolustan sitä edelleen yksi asia on kovin harvoin nostettu esille kun nämä viranomaisilmailut ja puolustusvoimien ilmailut siirtyvät pois ja meillä koko aika nimenomaan suomi oyn kannalta helsinki vantaan toimintakyky on entistä tärkeämpää niin näiden lentotoimintojen siirto helsinki vantaalle voi pahimmillaan vaarantaa helsinki vantaan laajentamisen ja idän idän lentoyhteyksien

rouva puhemies olen kuluvan viikon aikana katsonut helsinkiä lintuperspektiivistä useampaan kertaan helsinki pääkaupunkimme on hyvin metsäinen ja täällä on paljon isoja alueita jonne asuinrakentaminen

ja elinkeinon harjoittamisen lisäksi viihtyisänä virkistysalueena ja puistomaisena alueena myöskin vaikka itse tämä lentokenttä kuuluu helsingin kaupungin kunnallisen itsehallinnon päätöksen alle siis kaavoitus ja maankäyttö niin tällä lentoasemalla on valtakunnallinen merkitys

siksi vetoan kuten pääministerikin kertoi siihen että helsingin päättäjät helsingin kaupungin edustajat ottaisivat lusikan kauniiseen käteen ja miettisivät vielä kerran sitä vaihtoehtoa löytyykö sopimus valtion ja

kaupungin välille siitä että esimerkiksi tämä

puhemies ihan ensimmäiseksi itsekin haluan kiittää lex malmi aloitteen tekijöitä aina aktiivisuus kansalaisaloitteen muodossa on ihailtavaa ja haluan painottaa että liikenne ja viestintävaliokunnassa aloite saa hyvän ja asianmukaisen käsittelyn ja laajan kuulemisen nyt kun ministeri tiilikainen asuntoministerinä on on paikan päällä niin kysyisin näettekö tässä tässä asiassa solmitun mal sopimuksen kannalta ongelmaa koska tuon mal sopimuksen mukaanhan helsinki on sitoutunut muun muassa kuudenkymmenentuhannen uuden asunnon tuottamiseen ja noista kaksikymmentäviisituhattaviisisataa on suunniteltu kaavoituksen ja muun mukaisesti tuonne malmin kentän alueelle näettekö tässä ristiriitaa nyt kun vielä olette helsingin ehdokkaanakin

tuo nykyinen voimassa oleva mal sopimus jonka valtio helsingin kaupungin kanssa solmi ulottuu vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista tänä aikana missään tapauksessa malmin kentälle ei ehdittäisi rakentaa ensimmäistäkään asuntoa eli nykyinen mal sopimus ja sen rakentamistavoitteet ovat täysin toteutettavissa

puhemies on tärkeää että tämä asia on nyt täällä käsittelyssä tämähän liittyy moneen eri eri asiaan tämä liittyy asuntopolitiikkaan tämä liittyy kulttuuripolitiikkaan tämä liittyy liikennepolitiikkaan huoltovarmuuteen kun täällä edustaja heinäluoma alkoi moittimaan

mahdollisimman paljon raideyhteyden varteen ja siihen siihen yhteyteen tämä alue ei suinkaan ole sitä rakennetaan asukkaan kumipyörälähiö ja samaan aikaan vihreät ovat kaventamassa sisääntuloväyliä bulevardeiksi eli täytyy muistaa myös nämä alueidenkäyttötavoitteet kun asuntorakentamista huomioidaan

on syytä sanoa että en minä mitenkään entistä edustajaa pääministeri kataista arvostellut totesin vain että tämä päätös tehtiin vuonna kaksituhattaneljätoista jolloin pääministerinä oli edustaja katainen ja siinä hallituksessa oli muitakin puolueita rkpstä oliko peräti vasemmistoliittoon saakka silloin mukana demaritkin olivat siinä mukana sitten tulen ikävä kyllä siihen olennaiseen asiaan että hiukan tämä tuntuu hankalalta että kun hallitus painaa päälle helsinkiä siitä niin kuin pääkaupunkiseudun muitakin kuntia että pitää kaavoittaa lisää ja pitää tehdä töitä jotta on rakentaa uusia asuntoja

arvoisa rouva puhemies harmi kun pääministeri lähti pois niin olisin saanut häntä julkisesti kiittää samaten kuin edustaja heinäluomaa kun he huomasivat että vuonna kaksituhattaneljätoista on tehty virhe en minä siitä virheestä kiitä mutta siitä että virhe osataan korjata sehän olisi järkyttävää jos täällä pidettäisiin vain jääräpäisesti kiinni siitä kun jotakin on tehty ja arvovalta ei anna sitä muuttaa sen takia pidän julkisen kiitoksen ansiona sitä että osataan korjataan selviä virheitä tämä oma perustelu minkä takia olen tämän lentokentän puolella on se että se on kansainvälinen lentokenttä ja se on kulttuuriperintökohde ne jo riittävät siihen että tämä lentokenttä säilyy koska se ei suinkaan ole jonkun kunnan tai kaupungin asia säilyykö tämä vai ei koska tällä on huomattavasti

menneisyyteen mitä on tehty ja jätetty tekemättä pitää muistaa että sähkölentokoneet tulevat skyuber palvelut tulevat me tarvitsemme miehittämättömälle lentotoiminnalle nimenomaan kentän joka ei toimi helsinki vantaalla jolla on aikataulutettu lentoliikenne ja siinä mielessä minä vertaan myös tätä malmia tukholman brommaan olen usein sinne lentänyt se on aika hyvä kenttä se on lähellä kaupunkia tällaiset citykentät tulevat nyt olemaan tulevaisuutta ja me tekisimme kyllä jos me malmin se ilmailukoulutus mikä siellä on ja myös tämä yleisilmailu on erittäin tärkeä asia sehän on myös funkkisrakennus joka on yksi näitä suojelukohteita ollut eli kyllä ehdottomasti

ratkaisuehdotusta rakentavana sitä että asia ratkaistaisiin helsingin kaupungin ja valtion maan vaihdolla mitä myös pääministeri sanoi haluan myös tähdentää että vaikkakin malmin lentoasema säilytetään ilmailukäytössä niin alueelle pystytään rakentamaan noin kymmenentuhatta uutta asuntoa

arvoisa puhemies kiitän todella laadukkaasta kansalaisaloitteesta en täällä ole ollut kuin muutaman vuoden enkä näin hyvin laadittua ole vielä nähnyt kiitos siitä on todella paljon vaivaa nähty tässä on haettu erilaisia ratkaisuja tälle asialle muun muassa hyvinkään ja nummelan kenttien

siirtämisen etsimisellä tästä liikenne ja viestintäministeriö teki raportin joka valmistui loppuvuodesta kaksituhattaneljätoista ja siinä todettiin että ei se kyllä ole mahdollista esimerkiksi hyvinkäällä josta minä olen kotoisin ei ole lennonjohtoa se pitäisi rakentaa ja siellä on pohjavesialueita ja on kaavoitusta vieressä ja siellä on myös semmoisia pysyväismääräyksiä melurajoituksista hyvä asia meille sinne hyvinkäälle en siinä mielessä sano mutta kyllä tämä sijoittuminen kansainvälisenä kenttänä ja kulttuuriperintönä on niin tärkeää että me kyllä hukkaisimme tämmöisen city kentän niin kuin täällä joku joku jo mainitsikin ja kannatan ehdottomasti tätä kansalaisaloitetta ja toivon että tämä asia nyt ratkeaa tavalla tai toisella

arvoisa rouva puhemies itse myös kannatan malmin kentän säilyttämistä lentotarkoituksessa ja ja toivonkin että helsinkiläiset päättäjät joita tässä salissa nyt tällä hetkellä on kohtuullisen vähän paikalla ymmärtäisivät tämän asian tärkeyden malmi on kulttuurihistoriallisesti arvokas kenttä mutta erityisesti lentoharrastajien kannalta malmin kenttä puoltaa paikkaansa lex malmi asia takaisi varmaankin lentotoiminnan jatkumisen ja toivonkin että helsingin kaupunki pystyy ottamaan asiallisesti tämän

vastaan mitä pääministeri sipilä omassa puheenvuorossaan

puhemies myös minä osaltani haluan kiittää kansalaisaloitteesta minusta ne ovat aina hyvä asia se että aloitteellisuutta kansalaisten parista löytyy ja aina kansalaisaloitteet ansaitsevat myös eduskunnassa asianmukaisen käsittelyn puhemies minä jatkaisin kuitenkin tätä keskustelua myös siitä näkökulmasta minkä mielestäni aika hyvin ja kuvaavasti edustaja heinäluoma tuossa aiemmin toi esiin tilanne on nyt se että tämä asia on keskustelussa täällä valtion puolella ja nyt tietenkin olennaista on saada vastaus siihen kysymykseen että mitä hallitus omalta osaltaan aikoo sitten tehdä koska täällä hallitukselta tuli äsken

näitä päätöksiä tai suunnitelmia nyt valtion omasta toimesta hallituksen toimesta tehty yhtäkään tämän parin vuoden aikana kun tässä on nyt sitten asia ollut tämän hallituksen käsissä minusta se on aivan olennainen kysymys kun puhumme asiasta tällä foorumilla

rouva puhemies jos olen oikein ymmärtänyt niin yksikään puheenvuoro ei ole tätä kansalaisaloitetta vielä vastustanut ja se on historiallista ja taitaa olla ensimmäinen kerta kun myös pääministeri on ollut lähetekeskustelussa antamassa kansalaisaloitteelle näin vahvan viestin ja tuen kiitos myös siitä täällä on paikalla myös asuntoministeri mutta myös liikenneministeri berner te olette

voisitteko te hivenen kertoa mitä te ajattelette malmista ja sen mahdollisuuksista näissä tulevaisuuden liikkumisen kysymyksissä ja jos minäkin joskus saan hämmästellä niin kuin edustaja viitanen välillä tekee niin kyllä hämmästelen sitä että täällä ei ole yhtään vihreää paikalla tämä on kuitenkin ainutlaatuinen viheralue helsingissä he ovat kaikki vastustaneet tätä aloitetta eli kannattaneet tämän malmin alasajoa helsingissä ja nyt kun yritämme sitä puolustaa ja pelastaa niin he eivät ole täällä ovatko nyt sitten vaalikampanjat jo niin tiukassa väännössä ettei ehditä tänne puolustamaan tätä erittäin tärkeää viheraluetta missä on ainutlaatuisia luontoarvoja suomessa ja toivoisin että ympäristöministeri tiilikainen voisi vähän avata näitä ympäristöarvoja

arvoisa rouva puhemies kansalais aloite malmin lentokentän säilyttämiseksi on erittäin hyvin tehty ja siihen on käytetty varmasti paljon aikaa se on myöskin sen arvoinen ja siksi on helppo kannattaa tätä asiaa kun puhutaan viime vaalikaudesta ja vuodesta kaksituhattaneljätoista niin täytyy sanoa se että jo silloin keskusta oli yksimielisesti kannattamassa malmin lentokentän säilyttämistä nykyisessä muodossaan kun siitä liikenne ja viestintävaliokunnassa silloin tehtiin mietintöä niin olimme sen kannalla että se tulee säilyttää lentotoiminnassa malmin lentokentän säilyttämistä puoltavat monet seikat muun muassa liikenteelliset kulttuuriset ja virkistyskäyttöön liittyvät asiat ja malmin lentokenttäasia ei ole pelkästään helsingin asia se on koko maan koko suomen asia keskusta haluaa säilyttää lentotoiminnan lentokentät koko suomen alueella ja siksi toivomme myöskin että malmin lentokenttä säilyy toiminnassa

nyt on kysymyksessä kuitenkin erittäin merkittävä kulttuuriympäristö tietysti tämmöiset vapaaehtoiset ratkaisut ovat malmin kentän säilyttämiseksi aina tervetulleita mutta siitä huolimatta helsingin kaupungin päätöksien varaan ei välttämättä tässä voi laskea tämä on nimenomaan niin kuin täällä on monta kertaa sanottu koko suomen asia malmin lentokenttä palvelee nimenomaan koko suomea voisin verrata semmoiseen tilanteeseen jos savonlinnan kaupunki päättäisi purkaa olavinlinnan se ei ole savonlinnan kaupungin asia vaan se on koko suomen asia tämmöisen merkittävän kulttuuriperinnön tuhoamiseen täytyy pystyä vaikuttamaan suomen eduskunnasta toivonkin että tähän myös kokoomuksen piiristä löytyy tämmöinen yhtenäinen kanta perussuomalaiset ovat säilyttämisen kannalla ja ja ilmeisesti keskustakin kokonaisuudessaan ja hyvin riippuvainen tämä

arvoisa puhemies kyseessähän ensimmäinen kansainvälinen lentokenttä mutta sen tulevaisuus varsinkin pitkälle ajateltuna hyödyttää ja tukee nimenomaan suomen maakuntien kansantuotteen kasvua mutta myös helsinkiä täällä on moneen kertaan tuotu esille se minkälainen kulttuurillinen arvo sillä on ja rakennusten arvo ja sen ympäristöarvo ovat suuria joten itse olen kyllä sitä mieltä että se kannattaisi nimenomaan säilyttää tulevaisuutta varten kysynkin ministeriltä ja varsinkin valiokuntakäsittelyä varten eikö vuoden kaksituhattaneljätoista jälkeen ole ollut mitään koordinaatiota tässä asiassa

puhemies tämän lex malmin tavoite on kyllä hyvä ja oikea ja on erittäin outoa että pääkaupunkiseudulla tahdotaan jyrätä asuinrakentamisen tieltä tämä historiallinen ja merkittävä lentokenttä uskon että tähän rakentamiseen löytyy kyllä tilaa muualtakin

myöskin rajavartio laitos kokemuksia on siitä kun lentokenttiä laitetaan kiinni näin kävi myös etelä pohjanmaalla kauhavan lentosotakoulun sulkemisesta johtuen mielestäni nyt tulisikin tässä yhteydessä tehdä myös kokonaisselvitys kokonaisuutena ja päämääränä tulisi olla sujuvan kustannustehokkaan koulutus bisnes ja lentoharrasteliikennetoiminnan varmistaminen tätä selvitystä voitaisiin tehdä useiden ministeriöiden yhteistyönä

itse olen aikanaan harrastanut purjelentoa ja ja nykyään olen vielä aktiivinen ilmailun seuraaja en koskaan ole aikaisemmin tavannut näin suurta joukkoa poliitikkoja jotka puhuvat harrasteilmailun puolesta näin positiivisesti en erityisesti silloin kun itse ilmailuharrastajana yritin vaikuttaa harrasteilmailun edellytysten kehittämiseen en tiedä johtuuko tästä aikaisesta keväästä vai lähestyvistä kunnallisvaaleista että näin paljon tukea löytyy mutta hyvä että löytyy itsellänikin on kovat sympatiat harrasteilmailua kohtaan ja ennen kaikkea tässä tapauksessa malmia kohtaan ja hyvä niin mutta peräänkuuluttaisin myös pääministerin vastausta siitä aikooko valtio palauttaa näitä toimia ja toimintoja toimintoja malmille hallintovaliokunnan jäsenenä olen saanut vierailla aikanaan rajavartiolaitoksen tukikohdassa malmilla ja tietenkin kaipaisin sitä tukikohtaa sinne edelleenkin
arvoisa rouva puhemies

kulttuuriarvoista haluaisin verrata tätä olympiastadioniin edullisin vaihtoehto olisi todennäköisesti ollut se että stadion olisi purettu ja rakennettu uusi näin ei menetelty ja etenemistapa on oikea kulttuurihistorialla rakennushistorialla on tärkeä roolinsa ihmisten ympäristössä ja kokonaisuuden hahmottamisessa turvallisuus huoltovarmuus kriisitilanteet ovat tulleet tässä esille niitä ei voi liikaa korostaa ympäristönäkökulmasta haluaisin tuoda sellaisen näkökulman esille että jos tämä toiminta lopetetaan niin silloin meidän täytyisi etsiä vaihtoehtoinen ratkaisu en haluaisi nähdä sitä keskustelua kun neitseelliselle alueelle ruvetaan perustamaan uutta lentokenttää aivan varmasti syntyy ympäristön kannalta mahdottomia haasteita vastustusta ja kansantalouden kannalta kohtuuttomia ylimääräisiä kuluja

arvoisa rouva puhemies en ole helsinkiläinen kansanedustaja tulen kyllä eteläsuomalaisesta kaupungista joka on neljä kertaa suurempi kuin helsinki pinta alaltaan kun kävimme keskustan eduskuntaryhmän delegaation kanssa juuri malmilla niin rakentaa ja siinä on vantaa ihan vieressä myöskin eli tilaa on rakentaa todellakin tässä on hyvin sanottu että että nyt lentoliikenne muuttuu tulee sähkömoottorit tulee taksiliikenne maakuntienkin kannalta helsingissä on lentokenttä johon voi tulla aikatauluton liikenne tämä on siis suomen kysymys ja todella toivon että helsinkiläiset nyt ymmärtävät tämän kokonaisuuden kun sinne on tulossa ehkä uusia päättäjiä jotka näkevät tämän asian eri tavalla niin niin toivon että valtio ja helsinki voivat yhdessä nyt tässä edetä

rouva puhemies olisi todella surullista jos näin historiallinen harrasteilmailupaikka lentopaikka suljettaisiin toivon että todellakin tämä aloite menee lävitse erittäin hyvin laadittu kansalaisaloite monia asioitahan helsinki aina perustelee ja on ollut museoita ja kirjastoja sillä perusteella että nämä ovat kansallisia hankkeita mutta tämähän jos vasta kansallinen hanke näen että tässä verkosto kytkeytyy ilmailuharrastajien puolelta koko suomenniemen ylitse se antaa mahdollisuuden meidän kehittää myös näitä maakuntien kenttiä esimerkiksi meillä mäntässä on tällä hetkellä sassin kenttä vahvassa nousussa kaavoituksen ja muun puolesta on todella iso asia matkailun osalta että meillä on kansainvälinen kenttä myös tässä helsingin cityn lähellä josta voidaan lentää tässä on isot matkailurahat tulevaisuudessa otetaan tämä sähköinen lentoliikenne ja myös taksiliikenne mukaan itse myös olen ilmailuharrastaja mutta enemmän tulen rätillä alas tuolta taivaalta

puhemies todellakin harvoin kansalaisaloitteesta on näin runsaasti paikan päällä ihmisiä keskustelemassa ja harvoin on myös niin että asianomaisia ministereitä on täällä kuuntelemassa mitä keskustellaan ja myös vastaamassa se miksi täällä on puhumassa kansanedustajia helsingin alueella olevasta asiasta johtuu varmasti siitä että ilmailun harrastajat joka puolella suomea ottavat todella tiuhaan yhteyttä meihin kansanedustajiin ja pyytävät apua tässä asiassa vielä ei ole tätä asiaa menetetty kuten pääministeri totesi valtion suunnalta on helsingille tarjottu useita vaihtoehtoja siihen miten voitaisiin edetä keskusta puolueena on sillä kannalla että toivomme löytävämme ratkaisun jolla malmi säilyy nyt oikeastaan on valtikka helsingin kuntapäättäjien kädessä ja toivon että helsinki siihen tarttuu
arvoisa rouva

puhemies kuten ollaan täällä monissa puheenvuoroissa kuultu niin tällä malmin lentoasemalla on suuri valtakunnallinen merkitys ja silloin kun on valtakunnallista merkitystä asia ei voi olla yksin yksittäisen kunnan päätöksenteossa ollaan myöskin kuultu niistä tarpeista mitä tulevaisuuden ilmailu ilmailu sisältää ja pääkaupunkiseutu on tietysti erittäin keskeisessä roolissa meidän meidän ilmailutoiminnan osalta me tiedämme myös sen että helsinki vantaan on kehittynyt yhä kasvava kenttä kansainvälisten tarpeiden mukaan ja sen sen johdosta niin sanottu sisämaan liikenne ja yksimoottoristen koneiden ja liikesuihkukoneiden käyttö kotimaan sisällä ei sovellu sille kentälle niin hyvin koska se haittaa sitten taas tätä kansainvälistä lentotoimintaa siksi me tarvitsemme pääkaupunkiseudulle toisen kentän malmi on valmis kenttä ja kannatan lämpimästi tämän lex malmin hyväksymistä
yksi puheenvuoro ennen ministeri berneriä

arvoisa puhemies ydinkysymyshän tämän asian osalta on todella se onko valtio nyt palauttamassa toimintoja malmille tämä on se ydinkysymys jos ja kun helsingin kaupungin kanssa pääsee yhteisymmärrykseen muutoinhan tämä on helsingin kaupungin päätösvallassa oleva asia ja on nyt pakko olla sen verran rehellinen etten pidä kovin hyvänä sitä kehitystä että kuntien kaavapäätöksestä hallinto oikeuden sijaan valitetaan eduskuntaan kyllä silloin ollaan menty jossain pieleen niin kauan kuin tämä asia kuuluu helsingin kaupungin kaavoituksen piiriin ja helsingin kaupungin päättäjät vastaavat niistä päätöksistä niin niin kauan helsingin kaupunki todella tekee sen päätöksen täällä voidaan sitten alkaa kukin vaikuttamaan niihin ehdokkaisiin ketkä ovat ehdolla helsingin kaupunginvaltuustoon mutta kun tässä katson niin ei meistä kovin moni sinne ole menossa olisin kysynyt ministeriltä miten

arvoisa rouva puhemies arvoisat edustajat malmin lentoaseman tulevaisuutta on käsitelty pitkään nykyiseen tilanteeseen on päädytty aiemmin tehtyjen selvitysten ja niiden pohjalta tehtyjen päätösten lopputuloksena hallitus päätti keväällä kaksituhattaneljätoista julkisen talouden suunnitelmassa vuosille kaksituhattaviisitoista viiva että malmin lentokenttä otetaan asuntokäyttöön ja että valtion toiminnot lopetetaan kenttäalueella mahdollisimman nopeasti viimeistään vuoteen mennessä tämän lisäksi valtion ja helsingin seudun kuntien välinen sopimus suurten infrahankkeiden tukemisesta ja asumisen edistämisestä hyväksyttiin valtioneuvoston yleisistunnossa marraskuussa kaksituhattaneljätoista sopimukseen kirjattiin että valtio lopettaa lopettaa toimintansa malmin lentoasemalla vuoden kaksituhattakuusitoista aikana mutta viimeistään vuoden loppuun mennessä minkä jälkeen alue palautuu helsingin kaupungin käyttöön toisin sanoen valtiovallalla ei kuluvalla vaalikaudella ole ollut merkittävää roolia asiassa helsingin kaupungin maankäytöllinen tavoite on ollut jo kauan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja eheyttäminen taustalla on ollut helsingin kaupungin tarve vastata pääkaupungin yhä kasvavaan asuntotarpeeseen kaupunki on nähnyt helsinki malmin lentokentän alueen yhtenä hyvänä paikkana asuntorakentamiselle helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden yleiskaavan viime vuoden lokakuussa yleiskaava mahdollistaa helsingin kasvun noin

asukkaan kaupungiksi vuoteen mennessä malmin lentokenttä on helsingin uuden yleiskaavan merkittävin uusin rakentamisalue ja sinne on ajateltu sijoitettavan asuntoja jopa kahdellekymmenelleviidelletuhannelle asukkaalle seuraavien vuosikymmenten aikana malmin lentokenttäalue on ollut vuokralla helsingin kaupungilta jolle finavia on myynyt alueella omistamansa kiinteistöt finavialla oli hallinto oikeus kyseisiin tiloihin ja maa alueeseen vuoteen kaksituhattakuusitoista loppuun asti finavia toimintoineen on vetäytynyt kentältä vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alussa helsinki malmin lentoaseman alueen käytöstä päättää jatkossa helsingin kaupunki helsingin kaupungin kiinteistölautakunta päätti vuokrata malmin kentällä sijaitsevan alueen malmin lentokenttäyhdistys rylle valvomattoman lentopaikan pitämistä sekä harraste ja yleisilmailutoimintaa varten vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta

huomattavaa merkitystä suomen ilmailuelinkeinolle kulttuurimaineelle luontoarvoille asukkaiden virkistystarpeille sekä pääkaupunkiseudun saavutettavuudelle ja huoltovarmuudelle lex malmi kansalaisaloite antaakin nyt eduskunnalle mahdollisuuden arvioida niitä keinoja lentokentän säilyttämiseksi joita ei tällä hetkellä ole kaikilta osin ollut käytettävissä liikenne ja viestintäministeriö on pitänyt tärkeänä myös niitä vaihtoehtoja joilla helsinki luopuu tavoitteesta malmin lentokentän alueen asuin ja virkistyskäyttöön tämä mahdollistaisi kentän säilyttämisen yleiskaavassa liikennealueena tai että vaihtoehtoisesti sopimus syntyisi helsingin kaupungin ja valtion välille näitä erilaisia mahdollisuuksia olemme haarukoineet mutta helsinki ei ole vapaaehtoisesti halunnut luopua alueen ottamisesta asuinkäyttöön ja valtio on tarjonnut erilaisia mahdollisuuksia käynnistää keskusteluita mahdollisesta kompensoivasta maa alueesta lentoliikenne on kaiken kaikkiaan yksi liikennemuoto joka muiden joukossa on merkittävästi muuttumassa ja kehittymässä palvelut ovat lisääntymässä syntyy lentotakseja ja syntyy yrittäjyyttä jossa pyritään luomaan uusia palvelumuotoja liikennekaaren kakkosvaiheessa pyrimmekin tukemaan tätä kehitystä taas sääntelyn sääntelyn näkökulmasta samalla myös digitalisaatio sekä teknologian kehitys tulevat mahdollistamaan sitä että lennonvarmistusta voidaan palveluna tuottaa toisella tavalla kuin tällä hetkellä on ollut mahdollista kaikki tämä luo edellytyksiä sille että lentokentän säilyttämisen kannalta on uusia instrumentteja uusia mahdollisuuksia arvioida ja tehdä ratkaisuja eduskunnalla onkin tässä erittäin suuri mahdollisuus tukea tätä hanketta ja myöskin tuoda niitä eväitä joiden kautta näitä päätöksiä voidaan tehdä patria ja rajavartiolaitos tekevät kuitenkin itsenäisiä päätöksiä ja ottavat sitten sen puolelta kantaa kun ovat saaneet myöskin riittävästi tietoa
ja ministeri tiilikainen kolme minuuttia

arvoisa puhemies pääministeri sipilä ja ministeri berner kuvasivat sitä miten tällä kaudella valtiovallan puolelta on yritetty tuota tilannetta muuttaa tarjoamalla maavaihtoja tai mahdollisuutta purkaa tuo sopimus jos kansalaisaloite johtaa täällä eduskunnassa sen ajamaan lopputulokseen ja esimerkiksi maavaihtojen kautta asia etenee niin totta kai silloin ollaan uudessa tilanteessa myös näitten neuvottelujen suhteen edustaja heinonen kysyi lähinnä näistä alueen luontoarvoista ja mainitsitte itsekin tuossa mainiossa avauspuheessanne jotain tuosta alueen lajistosta esimerkiksi mainitsitte sen että alueella esiintyy pikkulepinkäinen lanius collurio ja pensastasku saxicola rubetra molemmat ovat tällaisten avointen niittymäisten alueitten pesimälajeja reunapensaikossa viihtyvät ne ovat myös pitkänmatkanmuuttajia eli ilmastonmuutoksen myötä niitten maailmanlaajuinen kanta on vaarantumassa ja sen takia näistä pesimäpaikoista täytyy pitää huolta mainitsitte myös ruisrääkän crex crex sen lisäksi näillä niittymäisillä alueilla muistaakseni on viiriäisistä coturnix coturnix havaintoja näitten pesinnästä ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta

alueen itäpuolella on myös arvokkaita lehtimetsiä joissa on kohtuullisen paljon myös lahopuustoa ja siellä taas tällaisia indikaattorilajeja jotka kuvastavat näitä luontoarvoja ovat muun muassa pikkutikka dendrocopos minor ja pikkusieppo ficedula parva jotka vaativat tämänkaltaisia alueita pystyäkseen elämään valitettavasti en ole tämän systemaattisempaa analysointia tehnyt tuolla alueella mutta muistelisin että ainakin tämänkaltaisia luontoarvoja alueella on

onko vielä pakottavaa tarvetta

arvoisa puhemies ministeri tiilikaisen puheenvuoroa kun kuuntelin niin tuli mieleen että oliko nyt pöntössä laji politics populus mutta en en aivan aivan varma ollut tuosta lopputuloksesta ministeri berner mainitsitte että lennonvarmistustoiminnan voisi tuottaa toisella tavalla se jäi mieleeni soimaan mitä tarkoittaa tuottaa toisella tavalla myydä ulos myydä ulkomaille itselleni ilmailijana oli äärimmäisen tärkeätä että lennonvarmistus on juuri siellä missä operaatiot tapahtuvat puolustan tätä malmin säilymistä jatkossakin pitkälti myös siitä näkökulmasta mitä täällä on mainittu näkökulmasta ilmailun edellytysten näkökulmasta sekä myös siitä turvallisuudesta jonka luo mahdollinen varalaskukenttä päälentokentän vieressä tai tämä mainitsemani lennonvarmistus onko sille tapahtumassa

arvoisa puhemies tämä helsingin näkökanta keskittyy asuntorakentamiseen samaan aikaan kuitenkin unohdetaan se että liikkumisen muodot kehittyvät ja muuttuvat kovaa vauhtia

asunto ongelma voidaan ratkaista myös niin että liikkumisen mahdollisuuksia pidetään yllä ja ja kehitetään eli tämä on yksi näkökanta mikä pitää myös malmin puolta ja vastaa tähän asuntotarpeeseen vastaavasti tämmöiset pienet kentät nimenomaan kaupunkien lähistöllä ovat suosiossa myös euroopan unionissa ja ja sekin pitäisi huomioida mutta valiokunnan puheenjohtajana totean sen että täällä ovat kaikki olleet pääsääntöisesti puoltavalla kannalla joten helsingin kaupunki voi

arvoisa rouva puhemies on erittäin arvokasta se että pääministeri ja hallitus ovat täällä ilmaisseet näkemyksensä ja tavoitteellisuutensa säilyttää malmin lentokenttä kun aikoinaan sipoosta liitettiin osa helsinkiin käytti helsinki perusteena laissa olevaa kohtaa merkittävät alueelliset syyt kun sitten asia eteni korkeimpaan hallinto oikeuteen asti peruste kesti myös siellä hyvät helsingin päättäjät nyt kysymyksessä merkittävät valtakunnalliset syyt ja ylikunnalliset syyt joiden tulisi painaa myös helsingin päättäjien ajattelussa helsinkiläiset itse ovat jo kantansa kertoneet vain päättäjät eivät tunnu nyt kuulevan äänestäjiään on surullista että helsingin päättäjät ovat tässä asiassa niin kapeakatseisia täällä pääkaupunkiseudulla asuu kohta kaksi miljoonaa ihmistä varmasti malmin kentälle on täällä käyttöä missään tapauksessa malmin kenttää ei tule poistaa ilmailukäytöstä

puhemies en ole erityisen keskeinen helsingin päättäjä mutta olen kuitenkin seurannut tämän hankkeen etenemistä ja totean että kyllä tämä helsingin kannalta on vähän kohtuuttomaksi tehty asetelma ensin maan hallitus sanoo kolme vuotta sitten että valtio luopuu malmin lentotoiminnoista ja siirtää kaikki omat toimintansa pois sieltä ei tarvitse malmin lentokenttää ja kehottaa kaupunkia käyttämään tämän asumistarkoitukseen alueella jolla asuntojen hintataso on erittäin korkea johtuen siitä että riittävästi asuntoja ja kun kaupunki tekee näin niin sen jälkeen tullaan ja sanotaan että hirveätä miten helsinki ei ymmärrä kulttuuriarvoja siis onhan tämä kummallista ja nyt kun olen monta kertaa kysynyt aikooko valtio käyttää tätä joihinkin toimintoihin niin loppujen lopuksi ministeri berner vastaa että ei tämmöistä tietoa ole olemassa eli hallitus ei ole sinä kahtena vuotena kun se on istunut tehnyt mitään suunnitelmaa tämän alueen ottamisesta uudelleen lentokäyttöön

arvoisa puhemies kyllä minusta on näyttänyt siltä että helsingin kaupunki oli kyllä jo ennen tuota vuoden kaksituhattaneljätoista päätöstä aika aktiivinen siinä että lentotoiminta lakkautettaisiin siellä tähän suuntaan sitä on juna halunnut kuljettaa ja valitettavan pitkälle tämä juna on kyllä ehtinyt jo kulkemaankin mutta vaikka täällä on paljon ollut ymmärrystä malmin jatkamiselle ja olen tarkalla korvalla kuunnellut erityisesti sdpn edustajien kantoja koska hyvin merkittävä puolue helsingin kaupungissa niin en ole ihan varma miten te nyt suhtaudutte tähän malmin lentoaseman jatkoon haluatteko että siellä jatkaa lentoasema vai oletteko sitä mieltä että on parempi että ei ei jatka voisiko tähän saada nyt vähän selkeämmän kannan se olisi nimittäin erittäin merkittävä ja dramaattinen käänne jos sdp nyt ilmoittaisi että hekin haluavat että malmilla jatkaa lentotoiminta kuten ennenkin tämä olisi kyllä erittäin tervetullut uutinen koska se muuttaisi tilannetta myöskin helsingin kaupungissa ja juuri tämmöistä käännettähän tässä halutaan mutta

nyt ilmoittamaan sdpn kantaa mutta sen voin sanoa että tässä keskustelussa kyllä minäkin tulen siihen lopputulokseen että jonkun verran alkaa tuntua että tätä muonitetaan kuntavaalien keskusteluksi kuntavaalien keskusteluksi jossa puhutaan täällä ylväitä mutta sitten kun on on kaikki valta joka on niillä puolueilla jotka kulloinkin ovat maan hallituksessa niin asialle ei todellisuudessa tehdä yhtään mitään keskusta kokoomus perussuomalaiset istuvat tässä hallituksessa ovat jo kaksi vuotta istuneet ja olemme tänään kuulleet että mitään näistä valtion toiminnoista ei aiota säilyttää malmilla jotka sieltä on päätetty viedä pois

puhemies kaikki nämä malmin lakkautukseen johtaneet päätökset on on tehty kyllä edellisellä hallituskaudella kaikki ne on tehty edellisellä hallituskaudella niin kuin täällä kerrottiin hallitus on kyllä yrittänyt neuvotella helsingin kanssa tilannetta toiseen asentoon mutta helsingin kaupunki ei ole mieltään muuttanut ja nyt on kyllä oleellista se että helsingin kaupunki muuttaisi mielensä ja siihen olen vedonnut ja moni muukin täällä

en usko että lex malmin sen kansalaisaloitteen alullepanijat ovat kuntavaaleja miettineet saatikka että se olisi keskustan salajuoni siitä ei ole kysymys keskustan kanta malmin puolesta on ollut pitkään on ollut jo vuosia vähintäänkin kymmenen vuotta sama mikä se on tällä hetkellä mutta en kuullut vieläkään sdpn kantaa haluatteko te että malmi pelastetaan vai ettekö halua

arvoisa puhemies täällä tosiaan edustaja kaikkonen kysyi demareitten kantaa minä ymmärrän sen minkä takia kaikkonen tätä kysyy koska ainoat negatiiviset tuulahdukset tästä salista tätä aloitetta kohtaan ovat kuuluneet siitä suunnasta joten hieman epäselvä tämä kanta on se on päivänselvää että perussuomalaiset puolustaa malmin kenttää on puolustanut viime kaudella tällä kaudella niin helsingin valtuustossa kuin eduskunnassa ja se linja on ihan ihan selvä

kun kaksituhattaneljätoista hallitus teki tämän päätöksen yksimielisesti niin siinä hallituksessa oli mukana erittäin moni niistä puolueista jotka nyt täällä puhuvat asioista ihan toisin kuin mitä silloin tekivät ja ja minusta se ei ole oikein eikä reilua sitten kysyn sen perään onko hallitus tekemässä jotain todellista tässä asiassa jossa alueelliset päätöksentekijät tässä tapauksessa helsingin kaupunki voisivat luottaa siihen että nämä tarkoittavat sitä että todellakin ollaan palauttamassa lentoliikennetoimintoja malmille

puhemies kuten totesin jo edellisessä puheenvuorossani niin nyt kun puhumme tällä foorumilla tästä asiasta silloin kaikki ratkaisun avaimet ovat nimenomaan hallituksella ja olin hieman pettynyt siitä kun kuulin nyt ministerin vastauksen siitähän kävi selkeästi ilmi että kahden vuoden aikana kuitenkaan ei ole mitään hallituksen yhteistä eri hallinnonalat sivuavaa suunnitelmaa ja sitoutumista saatikka päätöksiä siihen että hallitus palauttaa nämä toiminnot malmin alueelle

avaimet ovat siellä kun me olemme tällä foorumilla olisin todella toivonut arvoisa puhemies että kuulisimme hallituksen näkemyksen tähän ja myös sitä että kun sieltä ikään kuin annetaan vihreää valoa ajatukselle niin sitten se tietenkin edellyttäisi että myös on olemassa päätöksiä ja suunnitelmia että toiminnot palautetaan tästä on

puhemies on mielenkiintoista kuunnella edustaja viitasen ja heinäluoman puheenvuoroja kun nyt hallitus ei tee muutosesityksiä oletteko sitä mieltä että nykyisen hallituksen pitäisi muuttaa edellisen hallituksen tekemiä päätöksiä viime viikolla äänestettiin täällä myös eräästä toisesta asiasta missä oli kyse samasta asiasta ja silloin ei saanut muuttaa nyt tässä malmin lentokenttäasiassa pitäisi muuttaa viime hallituksen tekemä päätös

on todellakin näin että maakunnissa harrastetoiminta on vilkasta ja esimerkiksi meillä kymenlaaksossa on viisi lentokenttää mikä on erittäin paljon meillä on erittäin aktiivista harrastusta on pakko tässä yhteydessä mainita että mikäli helsinkiläiset eivät ymmärrä säilyttää malmin kenttää niin pyhtäällä on jo valmiudet tehdä uusi lentokenttä tunnin ajomatkan päähän ja toiminta siirtyy sinne

herra puhemies kyllä tässä edustaja heinäluoma nyt hieman kohtuuttomasti syyttää ikään kuin tässä ei olisi oltu aktiivisia enemmänkin on haluttu nähdä se että helsinki itsenäisenä kaupunkina olisi ymmärtänyt sen mitä koko suomi toivoo ja mitä helsinkiläisten enemmistö toivoo että malmi säilytetään aina ei voi sitä vastuuta sälyttää edes hallituksen tai hallituksien päälle

arvoisa puhemies meillä oli tuossa ensimmäinen tunti pari aika mukavasti yhdensuuntaista keskustelua ja se todettiin monen suusta kunnes sitten sdp aloittikin tämän keskustelun siitä onko täällä menossa kuntavaalikampanja minun tietääkseni täällä on menossa kansalaisaloitteen käsittely

samalla linjalla

kun tätä keskustelua malmin lentoaseman säilyttämisestä on käyty niin alussa käsitin että täällä sali on hyvin yksimielinen sen säilyttämisestä mutta nyt on näköjään sdpn mieli ja kanta muuttunut ja he palaavat siihen mitä ovat viime eduskuntakaudella silloisessa hallituksessa päättäneet täytyy todeta että keskusta viime kaudella vastusti malmin lentoaseman lakkautusta me olimme sen säilyttämisen kannalla jo silloin sen säilyttämisen kannalla jo silloin kun edustaja heinäluoma otti täällä esille että eivät ole ministerit nyt läsnä niin täytyy todeta että kolme keskustan ministeriä on ollut tässäkin keskustelussa mukana ja puolustamassa malmin lentoaseman säilyttämistä nykyisessä toiminnassa se on merkittävä asia kuten pääministeri myöskin kertoi niin kyllä hän ainakin ja myöskin hallitus on käynyt helsingin kaupungin kanssa keskustelua siitä että helsingin kaupungin ja valtion väliseen maavaihtosopimukseen päästäisiin vapaaehtoisin keinoin arvoisa

tässä edustajakollega keskustasta juuri todisti että keskusta on ollut yli kaksi vuotta malmin säilyttämisen kannalla

no nyt päästään oikeisiin lukuihin ryhmäpuheenjohtaja vahvisti yli kaksikymmentä vuotta te olette olleet nyt kaksi vuotta hallituksessa te olette istuneet hallituksessa käsienne päällä jos te ette tämän kahden vuoden aikana ole pystyneet varmistamaan sitä että että hallitus tukee

pääministerin vastaus tai se vastauksen puute on tämän keskustelun suurin ongelma hallituksella on mahdollisuus varmistaa että malmi jatkaa lentokenttänä tulevaisuudessa jos ja kun toivottavasti kun valtio siirtää sinne niitä rajavartiolaitoksen ja muita valtion toimintoja joita sieltä on nypitty pois itselleni ilmailuharrastajana nimenomaan ilmailuharrastajana on äärimmäisen tärkeää nähdä malmi jatkossa myös lentokenttänä tämä on minun henkilökohtainen näkemykseni mutta hallintovaliokunnan jäsenenä olen huolestunut siitä että tässä tiukassa kehyksessä jota hallitus johtaa ei rajavartiolaitokselle ole lisätty määrärahojakaan ei rajavartiolaitos suorita toimintojaan nollalla eurolla

talousarviokäsittelyssä rajavartiolaitokselle lisättiin muistaakseni neljäsataatuhatta euroa että ainakin semmoista positiivista näkemystä sieltä löytyi keskinäisen syyttelyn ja hieman tarkoitushakuisen muistelun sijasta on ehkä tärkeintä sisäistää ja mieltää se mikä viesti tässä kansalaisaloitteessa tulee mikä on kansalaismielipide mitä uusia näkökulmia on nyt tässä kristallisoitunut ja mennä siitä eteenpäin helsingiltä on syytä odottaa nöyryyttä asian uudelleen miettimistä jos malmin alueelle sijoittuu yksi pilkku viisi prosenttia helsingin väkiluvusta vuonna kaksituhattaviisikymmentä niin tuntuisi oudolta jos sitä ei pystytä ratkaisemaan jollain muulla alueella ja lähestymistavalla

herra puhemies tahto täällä nyt on ainakin tullut ilmi siitä että malmin lentokenttä halutaan säilyttää keskusta on sen kannalla perussuomalaiset ovat sen kannalla sdp on nyt lähinnä takertunut menneisyyteen syyttää syyttää tästä tästä nyt ehkä itseään juurikin siitä mitä tässä on tullut tullut aikanaan päätettyä ja tehtyä on hyvä myöntää virheelliset päätökset mennä eteenpäin teillä on valta helsingissä teillä on hyvin suuri valta helsingissä korjataan tämä asia te vaikutatte helsingin kunnallispolitiikassa hallitus vaikuttaa täällä kuten koko eduskunta tehdään tämä maavaihtosopimus ja huolehditaan yhdessä siitä että malmin lentokenttä voi säilyä ja ja hyvin toimia täällä kaikkien suomalaisten hyväksi

arvoisa puhemies nyt täytyy kyllä pikkuisen hämmästellä että tässä nyt sdptä syytellään tästä asiasta että kun tätä keskustelua on täällä käyty ja kyselty ministereiltä kantoja niin ministeri berner aika yksiselitteisesti totesi että ei ole suunniteltu mitään ei että toimintoja siirrettäisiin takaisin

käsittääkseni hän on edelleen kuitenkin keskustapuolueen ministeri ja keskustapuolue kun on suomen suurin puolue täällä eduskunnassa tällä hetkellä niin nyt syytetään sitten sdptä siitä että me emme ole nyt siirtämässä mitään toimintoja onpahan nyt sekin pitänyt nähdä että kun täällä sdp puolustaa kunnallista itsehallintoa mikä on suurin piirtein rakennettu sinne keskustalaisten selkärankaan niin sekin on nyt väärin kyllä on kaikki eri

tämä itse asiahan on on äärimmäisen vakava ja olennainen se koskee siis satojen ihmisten työsuhteita tuhansien ihmisten harrasteita sitten se koskee meidän lentoasemaverkkoamme siihen ei sovi semmoinen jojolinja että tehdään hetken aikaa jotakin sitten jotain toista josta ei oikein tiedetä mitä tehdään siksi olen kysynyt sen perään että onko tässä hallituksella joku vakava suunnitelma tehdä asiat toisin kuin mitä kaksituhattaneljätoista on päätetty tämä on mielestäni ihan oikeutettu kysymys tämähän aloite väistämättä tulee valiokuntakäsittelyssä vastaan jolloin joudutaan kysymään mitkä ovat ministeriöiden suunnitelmat tämän alueen käytöstä vai ovatko he rakentaneet tilansa kokonaan muualle täytyyhän tähän olla jokin vastaus nyt me olemme kuulleet että mitään sellaista ei ole tämän kahden vuoden aikana tapahtunut että olisi valmisteltu tämän alueen jatkokäyttöä vaan mennään aikaisempien sopimusten mukaan joiden mukaan tämän alueen käyttö loppuu kaksituhattayhdeksäntoista mennessä ja valtion osalta jo sitä

puhemies nythän on tilanne se että siellähän ei ole enää rajavartioston toimintaa eikä finavian toimintaa se riittää että tämä säilyy lentopaikkana vapaaehtoisten ilmailuharrastajien lentokenttänä ja kuten ministeri berner täällä sanoi ei ole suunniteltu mitään toimintojen sinne siirtämistä okei asia on näin mutta on täysin mahdollista että se tulee palvelemaan yhä kasvavaa tarvetta harrasteilmailijapuolella pitää muistaa että se on suomen toiseksi vilkkain lentokenttä laskeutumisten osalta se osoittaa sen että sille kentälle on käyttöä myös huoltovarmuusnäkökohdat tulee ottaa huomioon sadanviidenkymmenen kilometrin säteellä ei ole mitään muuta vastaavaa kenttää valtio on laittanut sinne paljon rahaa menneinä vuosikymmeninä ja olisi aivan järjetöntä että johonkin muualle ryhdyttäisiin rakentamaan uutta kenttää ja hakkaamaan sinne satoja miljoonia euroja

arvoisa puhemies malmi varmaan pystyy toimimaan ilman näitä valtion toimintojakin ja ja ymmärrän kyllä ettei hallitus voi tehdä uusia päätöksiä valtion toimintojen sijoittamisesta malmille takaisin kun kerran kaupat on tehty nimet ovat paperissa ja koko alue on helsingille

erityisesti ilmailun kannalta ja kuten on todettu niin tämä aloite perusteluineen on erittäin hyvin tehty malmin kentällä on todella monipuolinen ja kasvava tehtävä uudenlaisenkin ilmailutoiminnan kannalta jota ei voi korvata esimerkiksi helsinki vantaan suurliikenteen asemalla tämä todella on kansallinen asia tämä malmin asia on myöskin tässä keskustelussa todettu että eurooppalainen trendi on nimenomaan kaupunkikenttien vahvistaminen lähi ja pienliikenteelle ajatellaan vaikka brommaa tukholmassa tai city lentokenttää lontoossa jatkossa todella malmi voisi entistä paremmin palvella paitsi helsingin myös koko maan elinkeinoelämän tarpeita mitä taas tulee tähän vaihtoehtoiseen ajateltuun käyttöön asuntorakentamiseen on todettu että helsingin maapinta alasta yhdeksänkymmentäviisi prosenttia on rakentamatta ja jos puistot ja vastaavat alueet otetaan pois niin kahdeksankymmentäviisi prosenttia on rakentamatta rakennusalueita kyllä on mikä vimma on käydä helsingin puistoja ja viheralueita tuhoamaan käsittääkseni malmin lentokentän maapohja on myöskin hyvin vaikeaa asuntorakentamiselle ja jos rakennetaan se tulisi erittäin kalliiksi mutta näiden tärkeiden perusteluiden lisäksi haluan yhtyä niihin puheenvuoroihin jotka ovat korostaneet malmin alueen kulttuuri virkistys ja hyvinvointiarvoja kenttäalue on myös kaupunkilaisille tärkeä viheralue alueella on todella monimuotoista ja arvokasta luontoa kasveja ja lintuja luontopolku on suosittu ja antaa hyvän mahdollisuuden saada kontakti luonnon monimuotoisuuteen jolla on virkistyksen lisäksi myös ihan terveydellisiä vaikutuksia kuten esimerkiksi uudet allergiatutkimukset ovat osoittaneet kenttää kiertävä noin kuuden kilometrin reitti on suosittu ulkoiluun ja terveellisen liikunnan tarpeisiin

että malmin jatko turvattaisiin kun tätä keskustelua tässä salissa kuuntelee niin oikein kukaan ei tunnu tätä vastustavan valiokunta voi siis pohtia niitä hallinnollisia järjestelyjä joita tarvitaan sekä kysymystä siitä miten voidaan edistää sitä että valtio ja kaupunki voisivat näistä sopia mihin pääministeri viittasi vielä kerran muistutan siitä siitä että tällä malmin kentän säilyttämisellä olisi merkitystä ei vain ilmailun kannalta joka on tärkeää ja josta täällä on paljon puhuttu vaan myös kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta puistoja ja viheralueita ei helsingissä eikä muuallakaan maassa pitäisi leikata vaan mieluummin niitä lisätä

arvoisa puhemies kiitän vielä aloitteen tekijöitä tätä on ilo katsella tämä on aivan yhtä hyvä kuin hallituksen esitykset ja täällä on vaikutusarvioinnit myöskin niitä usein hallitukseltakin penätään ja ja täältä ne löytyvät

kun lähdetään miettimään tätä koko koko aloitetta täällä on käytetty erittäin hyviä puheenvuoroja on hyvä huomata että malmi tukee kaupallisen lentoliikenteen kasvua ja siten myös suomen tavoitettavuutta helsinki vantaan lentoasema keskittyy euroopan ja aasian väliseen lentoliikenteeseen ruuhkautuvan lentoaseman edellytykset palvella nopeasti yleistyvää aikataulutonta liikennettä heikkenevät vuosi vuodelta malmin lentoasema tarjoaa aikatauluttomalle lentoliikenteelle kuten liikelentämiselle sekä alueelliselle reittiliikenteelle toimivan ja kustannustehokkaan vaihtoehdon malmin lentokenttä voi palvella niin kansallista kuin kansainvälistä lentoliikennettä malmin lentoaseman tarjoama kapasiteetti liikelentokoneille lyhyen reittiliikennekoneille ja helikopteriliikenteelle mahdollistaa myös helsinki vantaan lentoaseman kasvun tulevaisuudessa kuten täällä on muutaman kerran jo todettu malmin lentoasema on laskeutumisten määrällä mitattuna suomen toiseksi vilkkain lentokenttä sekä tärkein lentokoulutuksen keskus lentokoulutuksen keskus malmin lentoasema palvelee sekä pääkaupunkiseudun tavoitettavuutta että lentoyhteyksiä maakuntiin lisäksi se mahdollistaa aikataulutetun reittiliikenteen sekaan huonosti sopivan miehittämättömän ilmailutoiminnan joka palvelee niin logistiikan kuin viranomaistoiminnan tarpeita myös eu on ottanut kantaa kaupunki ja yleisilmailukenttien säilyttämisen puolesta euroopan parlamentin päätöslauselmassa kolmas helmikuuta kaksituhattayhdeksän lauselmassa on todettu että yleisilmailu ja liikelentotoiminta ovat nopeimmin kasvavia siviili ilmailun aloja euroopassa ja että ne täydentävät kaupallisten lentoyhtiöiden harjoittamaa lentoliikennettä ja tarjoa vat siten erityisiä yhteiskunnallisia ja taloudellisia etuja lisäämällä mahdollisuutta kansalaisten kansalaisten liikkuvuuteen liiketoimintaan ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen myös lentokenttäkapasiteetin riittävyys on eun strateginen huolenaihe sekin on täällä todettu että sadanviidenkymmenen kilometrin säteellä helsingistä ei ole muuta vastaavaa palvelevaa kenttää kuin helsinki malmin lentoasema päättäjillä tulee olla käytössään riittävästi tietoja ja tilastoja yleisilmailusta ja liikelentotoiminnasta jotta he voivat täysin ymmärtää ilmailualaa ja säännellä sitä asianmukaisesti

lentokentän harrasteilmailulle etsittiin vaihtoehtoja liikenne ja viestintäministeriön selvityksellä vuonna kaksituhattaneljätoista ja niitä vaihtoehtoja olivat muun muassa nummela ja hyvinkää hyvinkäälle mistä minä olen kotoisin sitä ei voitu siirtää monista eri syistä kuten ympäristösyistä se on pohjavesialue ja siellä ei ole edellytyksiä tällaiselle ja myös se kentän sijainti joka on nyt pääkaupunkiseudun kupeessa ei ole siirrettävissä

täällä on puhuttu myös siitä että tässä on kysymyksessä arvokas kulttuuriympäristö malmin lentoasema muodostaa luvulla rakennettujen funkkiskohteiden kuten olympiastadionin ja lasipalatsin kanssa maailman mittakaavassa ainutlaatuisen arkkitehtuurisen kokonaisuuden jonka kulttuurihistoriallinen arvo on mittaamaton valtioneuvoston päätöksellä malmi on toimivana lentokenttäkokonaisuutena listattu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi täällä on puhuttu myös lentoturvallisuudesta ja huoltovarmuudesta helsinki malmin lentokentän pysyminen ilmailukäytössä parantaa helsingin seudun huoltovarmuutta se voi toimia myös varakenttänä osalle helsinki vantaalle operoivasta kalustosta vuonna kotimaan reittiliikenne lennettiin helsinki malmin lentopaikalta useiden viikkojen ajan helsinki vantaan sulkeneen virkamieslakon aikana samoin rajavartiolaitos käyttää malmia eikä mahdu helsinki vantaan kentälle se on ollut myös tukikohtana erilaisille hankkeille helsingin kaupunki selvitti teetti tutkimuksen siitä mitä rakentaminen maksaisi maaperätutkimukset osoittivat että asuntorakentaminen edellyttäisi paalutusta jopa kahdenkymmenenyhdeksän metrin syvyyteen rakentaminen olisi tällöin erittäin kallista itse kannatan siis tätä kansalaisaloitetta ja toivon että me pääsemme täällä jonkinlaiseen ratkaisuun helsingin kaupungilla on tässä ratkaisun avaimet kuten täällä useissa puheenvuoroissa esitettiin tämä ei ole kuntavaalipolitiikkaa vaikka täällä eräät ihmiset yrittävät sitä siksi vääntää minusta se on jollain lailla väheksyvää näitä kansalaisaloitteen tekijöitä kohtaan he ovat tästä asiasta olleet huolissaan niin kuin monet kansalaiset

perussuomalaiset ovat kannattaneet tätä johdonmukaisesti tulevat kannattamaan ja toivon mukaan tälle löytyy ratkaisu kun täällä ollaan ainakin näin yksimielisen tuntuisia niin toivon että kaikki ne jotka voivat helsingin valtuutettuihin vaikuttaa sen tekisivät näin olemme meidän ryhmässä tehneet ja helsingin kaupungin perussuomalaiset ovat tämän kentän lakkautusta vastustaneet jatkuvasti johdonmukaisesti kiitos aloitteen tekijöille

arvoisa puhemies täytyy edelliselle puhujalle sen verran sanoa että ihan huoleti ei yksikään kunta lähde olavinlinnaa purkamaan eikä yksikään kunta myöskään helsingin kaupunki lähde malmin lentoasemaa purkamaan siitä voidaan olla ihan huoleti tässä keskustelussa ehkä sillä tavalla voi myös kommentoida että käsittääkseni tämä kyllä nyt jonkun verran liittyy tuleviin kuntavaaleihin koska ainakin olen antanut itseni ymmärtää että tämän hetken päätöksentekijöillä helsingin kaupungin kanta tästä tuskin muuttuu varmaan nyt on tietynlainen tavoite saada sellaisia kuntapäättäjiä jotka ajattelisivat tästä eri tavalla arvoisa puhemies tässä keskustelussa on käyty hyvin hyvin avaavasti ja ansiokkaasti läpi tätä tärkeää kokonaisuutta niin malmin kenttää itsessään kuin sitten lentoliikennettä ja ja laajemminkin ilmailuharrastusta sekä puututtu tämän alueen kulttuurihistorialliseen arvoon itse en ajatellut näitä asioita omassa puheenvuorossani käydä läpi vaan miettiä enemmänkin sitä mikä tämä oikea marssijärjestys tässä asiassa olisi tosiasiahan on se että tämän tarinan juurihan juontaa sinne vuoteen kaksituhattaneljätoista jolloin valtio teki oman päätöksen siirtää toimintojaan pois malmin lentokentältä ja tässä yhteydessä helsingin kaupungin kanssa sovittiin siitä että helsingin kaupunki otti tämän alueen ja se tulisi asuntokäyttöön ja tästä helsingin kaupunki on omissa kaavoituspäätöksissään tehnyt nämä ratkaisut no niin kuin arvata saattaa nämä kaavapäätökset ovat herättäneet helsingin kaupungissa paljon keskustelua ja siitä varmasti myös tämä kansalaisaloite kumpuaa ainakin osittain ja nyt sitten olemme näistä asioista keskustelemassa täällä eduskunnan täysistunnossa tämän täysistunnon kuluessahan on ollut hyvin kuvaavaa että kun kysyttiin onko valtio suunnittelemassa nyt toimintojen palauttamista malmille jota se on sieltä vetänyt vetänyt pois edellisen päätöksen perusteella niin tällaista suunnitelmaa ei olla tekemässä no nythän tässä tilanteessa marssijärjestys on aika selkeä

puuttua mutta mikäli helsingin kaupunki ei

muuta omaa ratkaisuaan niin on varmaan aika selkeää että jatkamme tämän asian osalta niin kuin aikaisemmin on päätetty arvoisa puhemies sitten täytyy muutama kommentti todella sanoa siitä että nyt tähän asiaan yritetään puuttua kansalaisaloitteella kysymyksessähän on siis kaavapäätös johon nyt halutaan hakea muutosta eduskunnalta että se säätäisi erillislain millä tämä alue määrättäisiin johonkin toiseen käyttöön en ole varmaan ainut on pannut merkille oikeusoppineiden kommentit liittyen tähän että puhutaan aika poikkeuksellisesta toimenpiteestä että valtio lähtisi erillislailla säätämään jotain sellaista mikä menee ohi kunnallisen itsehallinnon ja kunnan kaavamonopolin aivan poikkeuksellista ja jokainen voi sitten miettiä että jos näin todella tehtäisiin niin minkä pandoran lippaan se sitten avaisi olisiko tulevaisuudessa niin että jokaisesta kunnan tekemästä kaavapäätöksestä kun se varmin tapa hakea oikeutta valittaminen oikeusasteeseen jossa juridiset oikeusoppineet käyvät asian läpi lähdettäisiin tekemään kansalaisaloitetta ja hakemaan sitten erillislakia eduskunnasta no en pitäisi sitä kovin erillisenä asiana kun näitä varmaan tulee jatkossakin nyt kannattaa myös miettiä mitä tämä tarkoittaa tässä vallan kolmijako opissa siis jos jos meillä kunnalla on oma valtansa valtiolla on oma valtansa ja sitten tuomioistuimilla oma valtansa niin näitä ei nyt parane lähteä sekoittamaan ja toivoisin että täällä oikeusoppineet tässä salissakin ketkä istuvat

lopputulokseen että tämä asia on helsingin kaupungin päätöksentekovallassa helsingin kaupungin päätöksentekijöiden vallassa ja jos tätä asiaa halutaan muuttaa niin kannattaa varmaan yrittää vaikuttaa sinne mutta siitähän tässä kai nyt ainakin osittain on on kysymys kun kunnallisvaalitkin ovat tulossa

arvoisa herra puhemies

kohtuuhintaista uutta asuntoa ymmärrän myös erittäin hyvin että tähän päätökseen pettyneet tahot haluavat etsiä millä keinoin tahansa muutosta tähän päätökseen ja kyllä kansalaisaloite tällaisenaan on täysin käyttökelpoinen tapa näin tehdä suuri joukko kansalaisista on aloitteen allekirjoittanut suomen hallituksen on nyt valittava pysyykö se tehdyissä päätöksissä vai se valmis kumoamaan tehdyt päätökset tänään on jo tehty historiaa kansalaisaloitteiden historiassa mikään muu kansalaisaloite ei ole saanut heti lähetekeskustelussa pääministeriltä näin vahvaa tuen osoitusta pääministeri totesi valtion tehneen virheen ja lupasi käyttää kaikki keinot virheen korjaamiseksi hallituksen on siis päätettävä monista eri asioista kuten siitä ottaako se päätösvallan helsingiltä siirtääkö se toimintaa takaisin malmin lentokentälle ja jos aloite toteutuisi kuka malmin lentokentällä toimisi tulevana operaattorina tuleeko tästä kansalaisaloitteesta ennakkotapaus jossa hallitus ikään kuin kävelee kunnallisen päätösvallan yli näihin kysymyksiin on etsittävä vastaukset ja siinä tapauksessa tarvitaan hallituksen esityksiä yksinkertaisesti siis vielä suomen hallitus on siirtänyt vallan helsingin kaupungille kaupunki on pitäytynyt demokraattisesti tehdyssä kannassaan suomen hallituksen on siis päätettävä ottaako se vallan pois

odotan hallitukselta vastauksia ja esityksiä totuus on että jos hallitus olisi kuluneen kahden vuoden aikana tehnyt peruuttavia esityksiä tänään todistetun kantansa mukaisesti ei koko kansalaisaloitetta olisi tarvittu helsingin kaupungin tehtävänä on päättää alueidensa käyttämisestä kuten olen monesti tässä jo todennut todennut mutta yhtä lailla helsingin kaupungin tehtävä on on myös toimivien harrastusmahdollisuuksien tukeminen ja niille asianmukaisen toimintaympäristön osoittaminen haluan vielä palata alkuun ja todeta että kansalaisaloite lex malmi tarvitsee ja ansaitsee valiokunnassa objektiivisen huolellisen ja riittävän käsittelyn

kahden aikaisemman puheenvuoron että tämä malmin asia ei ole mikä tahansa tavanomainen kaavapäätös nyt on kysymys merkittävästä kansallisesta asiasta kuten täällä on monella tavalla todistettu ja sen vuoksi minusta on erittäin hyvä että pallottelun sijasta otetaan täällä nyt aloitteen pohjalta vakavasti selvitettäväksi mitä on tehtävissä jotta malmi voitaisiin turvata

puhemies sen verran on nyt pakko pakko sanoa kun tuossa edellisessä puheenvuorossa todettiin että hallitus ei ole tehnyt mitään kahteen vuoteen tämän asian purkamiseksi pääministeri ilmoitti että hän on selvittänyt oikeuskanslerin kanssa olisiko tämä sopimus mahdollista purkaa minusta se on jotain en tiedä mitä enempää hän on tehnyt

oikeuskansleria on nyt tässä asiassa konsultoitu että kyllä tässä asioita on tehty ja kuten edustaja kaikkonen sanoi niin olisipa se aika outoa että me nyt siirtäisimme sinne tehtäviä kun tilanne on mikä se on emme kai me voi sinne nyt siirtää tehtäviä kun tämä tilanne on auki hän totesi että jos tämä toteutuu niin että kenttä säilyy niin sitten voidaan taas uudestaan katsoa pysytään faktoissa

arvoisa herra puhemies tämä lex malmi kansalaisaloite on meillä täällä käsittelyssä ja aiheuttanut jo vilkasta keskustelua tänään äärimmäisen tärkeä asia ja tämän asian merkittävyys ei ole pelkästään täällä helsinkiläisille ihmisille helsinkiläisille käyttäjille vaan tällä on merkitystä koko suomelle ja sen takia tämä varmasti on näin laajasti puhututtanutkin täällä

tämän merkittävyyden osalta kun aloittaa näistä paikallisista arvoista täällä sen lisäksi että se on ilmailukäytössä niin kaikki tämä muu oheistoiminta kulttuurihistoria ympäristöarvot ja sen kautta asukkaiden virkistyskäyttö mihinkä

eikö muka todellakaan helsingissä tai muualla suomessa asuinrakentamiseen olisi parempia alueita kuin juuri tuo malmin lentokentän alue ja kun itsekin lentokoneesta olen useamman kerran katsonut helsinkiä ylhäältä alaspäin niin kyllä tuota metsää tuntuu täällä riittävän ja asuinaluetta riittävän sipoon alue siirrettiin jokunen vuosi sitten osaksi helsinkiä nimenomaan asuinkäyttöön soveltuvaksi alueeksi aivan kuten ministeri tiilikainen täällä totesi raide jokeri on rakennettu nimenomaan helpottamaan asuinrakentamista eli kyllähän täällä on aika paljon muitakin mahdollisuuksia asuinrakentamiselle kuin pelkästään tämä malmin alue senkin vuoksi tässä nyt näkee sitä dramaattista vahinkoa mitä kaiken kaikkiaan asian suhteen olisi tapahtumassa mikäli tämä nyt loppuun asti niin menee että malmin lentokenttä lakkaisi semmoisessa merkityksessä kuin se tällä hetkellä on herra puhemies ilmailijat ovat todellakin ottaneet paljon tästä asiasta yhteyttä ja tämähän on tuolta maakunnista keskeinen kenttä helsinkiin tulla nimenomaan harrasteilmailijoille kansainvälisen lentämisen bisneslentämisen suhteen taksilentämisen suhteen tällä kentällä on niin ikään paljon tulevaisuutta jos me sitä tulevaisuutta haluamme antaa sillä olevan lennonopetusta tuolla kentällä järjestetään nyt tässä pitääkin katsoa nimenomaan tulevaisuuteen tämän asian suhteen ja miettiä niitä mahdollisuuksia mitä malmin lentokentällä on eikä ainoastaan niitä lähinnä nyt tähän kaavoitukseen ja asumiseen liittyviä liittyviä uhkia ja esteitä nyt erityisesti täällä helsingissä on koettu sen vuoksi tätä viisautta nyt toivoisi tänne helsinkiläiseen päätöksentekoon ja on aivan aiheellista että tämä on kansalaisaloitteen muodossa tuotu tänne meille eduskunnan käsittelyyn herra puhemies nämä lentokenttien lakkauttamiset eivät eivät olleet viime kaudella kaudella kovinkaan harvinaisia etelä pohjanmaalla kauhavan lentokenttä lentosotakoulun lakkauttamisen myötä päätettiin laittaa lentosotakoulun tarkoituksessa kiinni kenttä sinne jäi ja infra on olemassa tekniikkaakin hyvin pitkälti edelleen on ja tälle kentällekin varmasti tarvetta olisi kun etelä pohjanmaatakin mietitään maakuntana ja sen lentotoimintaa niin sielläkin kansainvälisyys lisääntyy ja on jo lisääntynyt sairaalaan suunnitellaan hankittavaksi lääkintähelikopteria ja se tarvitsee tukikohtaa huoltokohtaa ja niin edelleen eli näitten fasiliteettien puolesta mutta myös käyttötarpeen puolesta kauhavan lentokentän voisi avata käyttöön oikeastaan milloin vain sen vuoksi peräisinkin tällaista kokonaisvaltaista selvitystä suomen ilmailuliikenteestä

nythän tämä ilmailu on hyvin lokeroitunutta meillä kun kun näitä asioita nostaa esiin ilmavoimat harjoittaa puolustusvoimien alla liikenne ja osa päätöksenteosta opetus ja kulttuuriministeriön alla on osa päätöksenteosta tämä kokonaisvaltainen selvitys loisi puitteet sille että pystyttäisiin näkemään missä mitäkin on syytä järjestää ja uskon että jo tämän puitteissa niin malmin lentokentän tulevaisuus olisi turvattu kuin myös näitten maakuntakenttien kuten esimerkiksi kauhavan lentokentän olisi näytettävissä että sitä on ja se kannattaisi jälleen käyttöön avata tämän lex malmin tekijöille haluan lausua mitä parhaimmat kiitokset siitä että tämä aloite on on tänne tehty ja tuotu meidän käsittelyyn se käsitellään asianmukaisesti valiokunnissa ja kuten täällä on jo todettu ainakin kaksi päähallituspuoluetta on on yksimielisesti sen sen takana tässä vaiheessa

arvoisa puhemies

käsiteltävänä oleva aloite on paraatiesimerkki siitä mitä hyvää tästä järjestelmästä voi syntyä kansalaiset ovat valmistelleet erinomaisesti laaditun ja perustellun lakialoitteen heitä syvästi koskettavasta asiasta kiitos aloitteen laatijoille sitten itse sisältöön edellisen hallituksen liikenneministeri merja kyllönen suututti aikoinaan lentoharrastajat lausumalla että malmin kentän tapauksessa kyseessä oli muutamien kymmenien ihmisten harrastus kohtuuhintainen asuminen vastakkain todellisuudessa kyse on sadoista harrastelentäjistä ja tuhansista ilmailukerhojen jäsenistä lisäksi helsinki on täynnä rakentamatonta tonttimaata kaupunkimaantieteen professori mari vaattovaara on arvioinut että helsingin pinta alasta vain viisi prosenttia on rakennusten peitossa edelleen kun poistetaan nämä puistot ja vastaavat alueet jäljelle jää kahdeksankymmentäviisi prosenttia rakentamatonta pinta alaa eniten minua

huolestuttavat seikat malmin kohtalossa ovat huoltovarmuus riskinsieto riskinsieto ja turvallisuusnäkökulmat rajavartiolaitoksen tärkein lentotukikohta on jo siirretty malmilta kaupallisesti vilkkaasti liikennöidylle helsinki vantaan lentokentälle sen lisäksi että rajavartiolaitoksen kiireellisestä toiminnasta syntyy kaupallisten lentojen ylösvetotilanteita on merelle tapahtuvan toiminnan lentoaika pidentynyt muutamalla minuutilla

sotilaskoneilla kuten hävittäjillä lisäksi puolustusvoimat on käyttänyt malmin kenttää muun muassa erikoisjoukkojen ja helikopterien yhteisharjoituksiin arvoisa puhemies malmin kentän säilyttäminen ei ole yksinomaan pääkaupunkiseudun asia itse hämeen maakunnan kansanedustajana näen malmin äärimmäisen tärkeänä solmupisteenä hämeen ja helsingin välillä kuten muidenkin maakuntien ja pääkaupungin välillä malmin kentän aikatauluvapaus mahdollistaa joustavan pienlentokoneyhteyden pääkaupunkiin ja siitä myös eteenpäin ulkomaille koko pääkaupunkiseudun lentoliikenteen keskittäminen helsinki vantaalle heikentää matkustajaliikenteen joustavuutta sekä samalla haittaa pelastus etsintä sairaankuljetus ja muita turvallisuustoimintaan liittyviä lentotehtäviä lähtönopeus malmilta on hätätilanteessa huomattavasti parempi ja silloin on kyse monta kertaa minuuteista tai jopa sekunneista näillä edellä mainituilla perusteluilla kannatan malmin säilyttämistä nykyisessä

arvoisa herra puhemies vajaa kolme vuotta sitten jyrki kataisen hallitus päätti että valtio vetäytyy helsinki malmin lentoasemalta vuoteen kaksituhattakuusitoista mennessä ja samalla se poistuu sitten finavian verkostosta saman vuoden marraskuussa helsingin kaupunginvaltuusto päätti ostaa finavialta malmin lentoaseman kiinteistöt ja finavian omistuksessa olleen maa alueen sekä ottaa kentän hallintaansa vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta alkaen onneksi helsingin kiinteistölautakunta viime vuoden lopulla päätti vuokrata malmin kentällä sijaitsevan alueen malmin lentokenttäyhdistykselle valvomattoman lentopaikan pitämistä varten harraste ja yleisilmailutoimintaa varten nyt tämä kansalaisaloite tulee aivan oikeaan aikaan ja ja kannatan sitä täällä keskustelussa peräänkuulutettiin sitä sitä että malmin kentältä pois siirrettyjä toimintoja palautettaisiin takaisin kentälle olisi toki hyvä jos niin kävisi mutta on huomionarvoista se että sieltä pois siirrettyjen toimintojen volyymi on vain noin viisitoista prosenttia kentän liikenteen volyymistä eli tämä volyymi on paikattavissa lisääntyvän lentoharrastuksen toiminnan kautta näen tulevaisuudenkin osalta että malmin lentokenttä tulee palvelemaan suomessa harrasteilmailua potkurikone liikennesuihkukone ja helikopterikenttänä maakunnissa on paljon sellaisia yrityksiä ja harrastelijoita jotka haluavat tulla pääkaupunkiseudulle omilla koneillaan ja kuten on monissa puheenvuoroissa sanottu tämä on suomen toiseksi vilkkain kenttä johon on kymmeniä satoja miljoonia laitettu aikaisempina vuosina ja se on sijainniltaan niin edullinen että mistään ei korvaavaa kenttää löydy näin edulliselta paikalta kuin malmi on
arvoisa puhemies osoittaa erittäin hyvää kansalaisaktiivisuutta että malmin lentokentän säilyttämistä puolustava kansalaisaloite on nyt saatu eduskunnan käsiteltäväksi malmin lentokentän mahdollinen lakkautus ei tosiaankaan ole ainoastaan pääkaupunkiseudun sisäinen asia vaikka sitä on julkisuudessa toisinaan sellaisena käsiteltykin onneksi ei kuitenkaan tässä täysistunnossa perussuomalaiset ovat olleet yhtenäisesti kentän säilyttämisen kannalla ja myös tehdyn mielipidetutkimuksen mukaan vain kolmetoista prosenttia pääkaupunkiseudun asukkaista haluaa lentoaseman tilalle asuntoja yhteydenottoja yhteydenottoja kentän säilyttämisen puolesta on tullut muualtakin suomesta euroopan lentoliikenne on voimakkaassa kasvussa tämän kasvun arvioidaan jatkuvan vuosikymmenien päähän tulevaisuuteen malmin lentokenttä on erittäin tärkeä yleisilmailun lentopaikka ja yksityisen liikeilmailun lisääntyessä kentällä on olennainen merkitys suomen saavutettavuudelle eräs tärkeä peruste on huoltovarmuuden takaaminen sekä maanpuolustukselliset asiat yleisemminkin ja niiden merkitys korostuu varsinkin poikkeusoloissa joita edustaja ronkainen edellä ansiokkaasti käsitteli malmin lentokenttä ei myöskään palvele vain pääkaupunkiseudun asukkaita vaan kaikkea pääkaupunkiseudulle kohdistuvaa pienilmailua ja siten ilmailuharrastajia koko maassa kenttä tarjoaa suoraan suoraan ja välillisesti yli kuusisataa työpaikkaa joten myös kenttätoiminnan merkittävät työllisyysvaikutukset on syytä ottaa huomioon lopullista päätöstä tehtäessä ja muiltakin osin kentän vaikutukset koko suomen elinkeinoelämään ovat merkittäviä eikä kentän merkitystä ilmailun osaamisen ja kehittämisen kannalta ole mitään syytä väheksyä pääkaupunkiseudun väestönkasvu aiheuttaa tietenkin painetta lisärakentamiseen ja uusien alueiden käyttöönottoon mutta olisi hyvin lyhytnäköistä lakkauttaa malmin kenttä tällä perusteella harvaan asutussa maassamme näillä ja muilla perusteilla kannatan tätä kansalaisaloitetta

arvoisa puhemies haluaisin aloittaa puheenvuoroni painottamalla malmin lentokentän historiallista ja kulttuurista arvoa alkuperäiskäytössään säily nyt helsinki malmin lentoasema on myös valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin erittäin merkittävästi rakentunut kulttuuriympäristö se on pääkaupunkiseudun ensimmäinen lentokenttä ja toimi sodan aikana tärkeänä sotilaslentokenttänä helsingin puolustamisessa kentällä on myös huomattavia luontoarvoja ja se toimii virkistysalueena alueella asuville lisäksi sillä on merkitystä huoltovarmuudelle ja helsingin turvallisuudelle tässä yhteydessä on hyvä pitää mielessä että ilmailun merkitys kasvaa euroopassa jatkuvasti mutta suomessa lentokenttien määrä vaikuttaa vähentyvän tässä on ristiriita ongelmalliseksi kentän lentotoiminnan lopettamisen tekee myös se että malmin lentokenttätoiminnalle ei pystytä osoittamaan pääkaupunkiseudulta korvaavaa paikkaa kentän mukana menetettäisiin lentotoiminnan lisäksi suuri määrä työpaikkoja kun merkittävä osa lennonopettajista toimii osa aikaisina koko maan ilmailukoulutuksen tulevaisuus on uhattuna osa aikaiset lennonopettajat tuskin lähtevät kouluttamaan uusia lentäjiä satojen kilometrien päähän osana suomen

sillä on korvaamaton rooli ainoana yleisilmailuliikenteelle soveltuvana soveltuvana yhteytenä pääkaupungin ja muun suomen välillä lentoasema ei siis palvele ainoastaan pk seudun asukkaita vaan kaikkea pääkaupunkiseudulle kohdistuvaa pienilmailua ja siten ilmailuharrastajia koko suomessa arvoisa puhemies asuntotuotantoa helsingin ympäristössä pitää lisätä se on selvä helsingistä löytyy muitakin alueita joille asuntoja voidaan rakentaa kentän alue on hyvin vetistä mikä tuli esiin aikanaan kenttää rakennettaessa sopiiko alue siis suurten asuintalojen asuintalojen rakentamiseen lisäksi julkinen liikenne malmin lentokentän alueen ja muun helsingin välillä on vähäistä eikä nykyisellään täytä vaatimuksia asutuskeskusten julkisen liikenteen määrästä kansalaiset ovat olleet aktiivisia malmin kentän säilyttämisen puolesta siitä todisteena vahva ja perusteellisesti tehty mielipide ja ja kannanotto kansalaisaloitteen muodossa siitä kiitos aloitteen tekijöille perussuomalaiset niin helsingin kaupunginvaltuustossa kuin eduskuntaryhmässäkin ovat vahvasti tukemassa lex malmi kansalaisaloitetta

mitä tänään on käyty täällä salissa luulisi että malmin kenttä säilyy myös tulevaisuudessa mutta ilmeisesti täällä ei ole vastustajien puheenvuoroja kuultu he eivät ole ole olleet paikan päällä jos heitä on

en en haluaisi tässä puheenvuorossa suoraan ottaa kantaa lex malmiin vaan luvallanne arvoisa puhemies pohdituttaisin kollegoja kansalaisaloiteinstituution kehittämistarpeesta yleisellä tasollahan kansalaisaloiteinstituutio on toiminut hyvin ja sitä kautta kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet ovat entisestään parantuneet yhteiskuntaakin tämä uusi instituutio on jo muuttanut ilman viime kaudella hyväksyttyä kansalaisaloitetta emme ensi keskiviikkona ottaisi käyttöön päivitettyä avioliittolakia toisaalta arvoisa puhemies kuten muidenkin instituutioiden kohdalla myös kansalaisaloitteen kohdalla muutaman vuoden kokemukset ovat synnyttäneet mielestäni terveen keskustelun tämän instituution kehittämisestä tänään käsittelyssä oleva lex malmi on ollut yksi tämän keskustelun synnyttäjistä on nimittäin mielestäni aivan perusteltua keskustella siitä onko kansalaisaloite instituutiona oikea paikka paikallisten kysymysten tässä tapauksessa yhden kaupungin sisäisen kysymyksen ajamiseen toisin sanoen pitäisikö kansalaisaloitteiden kriteeristöä tältä osin muuttaa ja kiristää toinen isompi keskustelu tarvitaan varmasti niin sanottujen vasta aloitteiden asemasta nythän me eilen tässä salissa lopullisesti kaadoimme aloitteen jonka tavoitteena oli kumota edellisen eduskunnan hyväksymä kansalaisaloite miten tällaisiin pitäisi yleisellä tasolla suhtautua on kysymys johon olisi hyvä hakea parlamentaarisesti yhteistä näkemystä kolmas ehkä jopa ikuisuuskeskustelu liittyy siihen pitäisikö kansalaisaloitteeseen vaadittavien allekirjoitusten määrää korottaa nykyisestä viidestäkymmenestätuhannesta vaikkapa sataantuhanteen myös tässä laaja parlamentaarinen pohdinta voisi olla paikallaan toivottavasti myös näitä saadaan tämän keskustelun aikana

itse korostaisin nimenomaan näitten

itsekin olen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja eikä totta kai hirveästi kaivata ulkopuolisia neuvoja suunnittelu ja kaavoitusmonopoliin mutta itse näen näin mietittiin sipoossakin silloin aikoinaan mutta se

myös kulttuuriasioineen ja siihen liittyvine historioineen eli malmin lentokentän lentopaikan osalta siinä on ollut hyvin aktiivista toimintaa pitkän aikaa kunnes sitä nyt on valtionkin toimesta tyhjennetty tyhjennetty näiltä osin mutta tämä harrasteilmailu vielä toimii siellä vahvasti olisi todella surullista jos malmin kenttä kokonaistoiminnastaan suljettaisiin ja siitä tehtäisiin asuntoalue asuntoalueeksikin se on vähän kelpaamaton näitten pehmoisten maapohjien vuoksi ja se tulisi myös kohtuuttoman kalliiksi helsinki yleensä kauppaa meille maakuntien ihmisille näitä kohteita ovat valtakunnallisia kohteita kun puhutaan museoista kirjastoista ja muista mitä tänne rakennetaan mutta tämä jos mikä on myös valtakunnan kohde eli valtakunnallinen paikka mihinkä voidaan kansainvälisiltä lentokentiltä siirtyä suomen puolelle mutta näen että tässä on kokonaisuuden keskiössä tämä maakuntien lentopaikkojen kehittäminen eli saavutettavuutta pitää katsoa molempiin suuntiin täältä maakuntaan ja maakunnasta tänne kuten useissa puheenvuoroissa on puhuttukin siitä millä tavalla esimerkiksi meidän yrityselämän yksityiskoneilla voidaan tulla helsinkiin ja myös päinvastoin taksiliikenne niin sanottu citykenttäetuhan tässä on sähköiset lentokoneet ovat tulossa ja moni muu asia

lentoliikennettä tämä on aktiivinen myös muussa toiminnassa harrastajailmailukeskustoiminnassa ja varmaan tämmöistä paikkaa näin lähelle kaupunkia ei pystytä enää sitten rakentamaan tämä kaupungin läheisyys on erittäin tärkeä meillä on vähän samanlaisia suunnitelmia tuolla mänttä vilppulassa meillä on mäntässä sassin kenttä joka on hankittu nyt kaupungin omistukseen siihen rakennetaan ja siinä on kaavoitus voitte käydä katsomassa vaikka netistä sanoilla sassin kenttä siitä olevat kaavakuvat että siihen luotaisiin tämmöinen airpark että voitte tulla lentokoneella sinne

iso osuus juurikin tämän itse matkailun osalta mutta minä sanon että turismi vaikuttaa myös tähän talouteen eli siihen millä tavalla helsinki vetää puoleensa ja millä tavalla me myös pääsemme helsinkiin yksi toinen toimiala mitä meidän mänttä vilppulan kaupungissa on ovat museot kuinka päästään esimerkiksi helsingistä tai muualta sinne ja sieltä taas taas tänne eli lex malmi on hyvä esitys ja kannatan sitä kuten kuten koko keskustan

arvoisa puhemies äskeinen puheenvuoroni ei selkeästi kyllä toiminut keskustelun herättäjänä mutta kun vieressäni todellakin on edustaja strand joka tällä hetkellä toimii vaasan valtuuston puheenjohtajana jos samanlainen keissi tulisi esimerkiksi vaasassa siinä suhteessa että vaasa kaavoittaisi tietyn alueen ja sinne oltaisiin päätetty rakentaa rakentaa asuintaloja ja sitten tulisikin kansalaisaloite joka joka sitten täällä käsiteltäisiin ja kävisikin niin että valtio rupeaisi pakkolunastamaan tätä aluetta vaasalta niin haluaisin oikeastaan kysyä minkälaiset tunteet siellä heräisivät sitten tämmöisen suhteen että kyllä tässä aika ristiriitaisesti mennään nyt tietyllä lailla vain yhden alueen edellä ja tässä nyt sitten valtion roolia kyseenalaistetaan

puhemies kiitos kysymyksestä se tietenkin riippuu asiasta miten siihen suhtauduttaisiin mutta normaalisti ei hirveästi kaivata kyllä ulkopuolisia neuvoja ja jos puhutaan valtion ohjauksesta ja siitä että puututaan tavallaan kunnan toimiin niin jos sinä lähdet siitä itse arvonluonnista niin kyllähän meitä häiritsee se että kielletään tietyissä laeissa nyt meitä kehittämästä omalla rahalla itse maahan tuomillamme rahoilla esimerkiksi erikoissairaanhoitoa sellaiselle tasolle mikä globaalisti kilpailevaan ekosysteemiin kuuluu että on monelta eri kantilta ehkä se kuvastaa myös sitä kuinka huonoja me olemme tässä talossa miettimään taloudellisia dynaamisia vaikutuksia nytkin puhutaan helsingistä vaikka nimenomaan lentoliikenne jos jokin on kuntarajat ylittävää toimintaa ja liittyy vahvasti kauppaan kyllä täällä helsingissä varmaan riittää pääkonttoreita ja virastoja jatkossakin jos

arvoisa puheenjohtaja edustaja wallinheimo haastaa keskustelemaan tästä kansalaisaloitejärjestelmästä ja olen pitkälle hänen kanssaan siinä samaa mieltä että meidän tulee sitä tarkastella otetaan nyt tämä tasa arvoinen avioliittolaki ja siihen liittyvät koukerot että tulee aloitteita ja vasta aloitteita ja todennäköisesti tulee vielä edelleenkin onko näissä kansalaisaloitteissa tämä sanotaan kirjoitusten määrä nyt se taso on viidessäkymmenessätuhannessa liian alhaalla kun meiltä kansanedustajilta jos lasketaan kansanedustajien määrä sata kansanedustajaa noin viisituhatta ääntä per kansalainen vaaditaan puolen miljoonan ihmisen kannatus tälle meidän lakialoitteellemme eduskunnassa sitä edes jossakin eteenpäin sitä kynnystä on varmaan pohdittava ja sitten sitä tapaa miten tässä kansalaisaloitteessa toimitaan mutta tämä hanke ja moni muukin olen viime aikoina näitten kansalaisaloitteiden puolesta äänestänytkin järjestelmänä se on hyvä mutta sitä on hyvä hioa ja katsoa että ei tulisi tämmöisiä ping

puhemies juuri näin miten edustaja pirttilahti tässä selitti tämän mielestäni tässä tarvittaisiin nopeasti nyt eduskuntaryhmien puheenjohtajat tai jonkunlainen parlamentaarinen kokoonpano tai ehkä jopa puhemiesneuvostossa asia voitaisiin nostaa esiin kyllä tätä instituutiota nyt kannattaisi käsitellä hyvällä tavalla koska tämä on hyvä uusi muoto mutta toisaalta nyt tällä hetkellä tuntuu että mennään jo hieman eräällä lailla lillukanvarsiin vaikka tämäkin kansalaisaloite kuitenkin mielestäni on ihan hyvä

minun mielestäni on aika mielenkiintoista nähdä miten muutamassa viikossa on jo tullut erääseen aloitteeseen tuolla pohjanmaalla vaasan seudulla jos ollaan koettu että tässä on aidosti ollut huonoa valmistelua ja ollaan jyrätty vastoin parempaa tietämystä asiantuntijalausuntoja ja ennen kaikkea ottamatta huomioon hyvinvointipalveluitten rahoittamisen näkökulmasta tärkeintä elikkä vientiteollisuutta mutta siihen vielä palataan mutta varmasti kannattaa kehittää